arvoisa puhemies ravintolat ovat odottaneet pitkään sitä että saavat tiedon siitä kuinka ovensa voivat avata ja onneksi nyt vihdoin olemme tästä asiasta päättämässä kiire tietysti on tullut ja olisi ollut tietenkin toivottavaa että jo aikaisemminkin olisimme päässeet näistä asioista lopullisesti päättämään tietenkin toivottavaa on ja kun kuuntelin uutisia niin olen toiveikas siitä että nyt ihmiset uskaltavat palata ravintoloihin sillä parasta tukea kaikille aloille on se että rajoituksia voidaan vähitellen purkaa ja toisaalta se että ihmiset uskaltavat sitten turvallisesti liikkua ja palata käyttämään palveluita palveluita valiokunnassa kokoomuksen ryhmän toimesta esitettiin kuitenkin vastalause siinä nimenomaisesti perusteluina pohdittiin sitä että alueellisesti hyvin erilaisia ympäri suomen tähänhän on perustuslakivaliokuntakin useamman kerran kiinnittänyt huomiota ja samanaikaisesti myös sitä että kategorinen rajoittaminen kellonaikaan tai tai henkilömäärään ilman että katsotaan sitä todellista tartuntatilannetta tai tartuntariskiä mitä voitaisiin tehdä esimerkiksi luomalla kunnolliset ohjeistukset turvaväleistä hygieniasta ja niin edelleen se on toinen asia jota valtioneuvoston on varmaan pohdittava tulevina päivinä kuten myös sitä että kun näitä rajoituksia nyt puretaan vähitellen ja vaiheittain kuten aivan oikein onkin niin ne ovat todellakin terveysperusteisesti oikeasuhtaisia monen on esimerkiksi hieman hankalaa ymmärtää sitä kuinka olympiastadionin kokoisella alueella voi olla maksimissaan viisisataa henkilöä kun ravintolan terassilla olla vaikka kuinka paljon käytännössä se on kuitenkin hyvä että nyt monet kaupungit ovat alkaneet helpottaa luvituskäytäntöään ja toivottavasti kun tämä ravintoloiden aukeaminen etenee terasseilla voidaan turvallisesti turvallisesti asioida niin että tartuntariski ei kuitenkaan kasva meiltä kaikiltahan tämä vaatii edelleen sen muistamista että korona ei ole mihinkään kadonnut voidaan tavata ihmisiä mennä ulos syömään mutta se pitää kuitenkin muistaa että hygieniasta on pidettävä hyvää huolta huolta tulevissa puheenvuoroissa esittelemme tarkemmin vastalauseemme sisältöä
arvoisa puhemies on hyvä asia että vihdoin ravintolat voivat avata ovensa ensimmäinen kuudetta lähtien olemme kokoomuksessa jättäneet kuitenkin vastalauseen tämän lain sisältöön liittyen koska siellä on asioita joita tarkentaa ja kaventaa sekä kansalaisten ja ravintoloitsijoiden että yhteiskunnan näkökulmasta ajatellen on aivan välttämätöntä että katsomme epidemiologista tilannetta koko maassa niin että huomioidaan alueelliset eroavaisuudet muuten elinkeinovapauden rajoittaminen ei ole mahdollista jos sitä ei ole tehty välttämättömin perustein mihin perustuslakivaliokuntakin on viitannut olemmekin jättäneet neljä lausumaa tässä luen ensimmäinen on eduskunta edellyttää että valtioneuvosto huomioi ravitsemusliikkeitä koskevissa rajoituksissa eri maakuntien hyvin erilaiset infektiotilanteet heti ensimmäinen kuudetta alkaen ja ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin rajoitusten purkamiseksi jos rajoitukset eivät eivät jollain alueella tai säädetyssä laajuudessa ole enää välttämättömiä äänestimme tästä lausumasta sosiaali ja terveysvaliokunnassa mutta valitettavasti hallituspuolueet eivät tähän lausumaan yhtyneet toinen lausuma on eduskunta edellyttää että kaikkien tartuntalain perusteella tehtävien rajoittavien toimien on oltava terveysperusteisia kolmantena eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin ravitsemusliikkeiden aukioloaikoja koskevien rajoitusten väljentämiseksi siten että ravitsemusliikkeet voivat olla auki kello viitenä viiva välisenä aikana tämä mahdollistaisi muun muassa sen että että huoltoasemat voisivat tarjota kahvia ammattiautonkuljettajille ja muille jotka siellä tien päällä ovat ja pidennetty ilta aika helpottaisi esimerkiksi ravintolassa kattausten järjestelemistä neljäntenä lausumana eduskunta edellyttää että valtioneuvosto tekee tarvittavat toimet jotta ravitsemusliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa samanaikaisesti oleskella enintään prosenttia ravitsemusliikkeen normaaliolojen suurimmasta hyväksytystä asiakas tai henkilömäärästä tämä helpottaisi erityisesti pienten ravintoloiden ja kahvilayrittäjien asemaa jolloin jolloin heidän olisi kannattavampaa avata ovensa koska saattaa olla että tällä puolella paikoista moni ravintola jättää avaamatta ovensa koska se ei ole kannattavaa ja kun mennään syksyä kohti sitten taas illat viilenevät ja ulkonakaan ei terassilla välttämättä enää tarkene ja kaikilla ei tälläkään hetkellä ole terassiin mahdollisuutta

arvoisa puhemies ensiksi kiitokset hallitukselle ja asianomaisille valiokunnille rivakasta toiminnasta tartuntatautilain väliaikaisen muuttamisen mahdollistamiseksi toiseksi haluan kiittää kaikkia suomalaisia merkittävistä toimista koronaviruksen taltuttamiseksi maassamme siitähän tässä kaikessa on kyse pandemian pysäyttämisestä ja yhteiskuntamme nostamisesta takaisin jaloilleen kun pahimmasta on ensin selvitty arvoisa puhemies kulkutauti etenee ja leviää siellä missä siihen tarjoutuu mahdollisuus sitä mahdollisuutta aio tälle virukselle suoda ja tämä mielessämme palautamme arkea raiteilleen pala kerrallaan maailma on nopeasti muuttunut monella tapaa ja osa muutoksista jäänee pysyväksi osaksi jokapäiväistä arkeamme osa muutoksista on rohkeita ja toimivia uusia tapoja osa muutoksista on kipeitä ja peruuttamattomia maaliskuussa puhuimme talvisodan hengestä ja sitä samaa yhteishenkeä uskallan peräänkuuluttaa edelleen tästä noustaan yhdessä mutta tarkasti mielessä pitäen että vaara ei ole vielä täysin ohi arvoisa puhemies ravitsemusalaan kohdistui nopea lakisääteinen kielto ja sen ainoana tavoitteena oli pysäyttää koronaviruksen nopea leviäminen suomessa siinä tavoitteessa onnistuimme yhdessä tämän päivän lomautusmääristä näemme että ravitsemusala ei ole suinkaan ainoa johon virus iski pahasti vaikka yritystuet suojavarusteet ja ravintolatuet ovat herättäneet kevään edetessä rankkaa kritiikkiä on hyvä muistaa että koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana olemme tehneet poikkeuksellisia toimia ja reagoineet ennennäkemättömällä tavalla uuteen viholliseen tällä hetkellä kaikkien katseet ovat ensi viikossa kun kahviloiden ja ravintoloiden ovet taas avataan valoa tunnelin päässä taas yksi askel normaalioloja kohti on meidän omissa käsissämme kirjaimellisesti miten yhteiskunnan avaaminen etenee ja kuinka nopeasti pääsemme palaamaan takaisin normaalikäytäntöihin kun muistamme noudattaa hyvää käsihygieniaa ja turvaetäisyyksiä pääsemme parhaassa tapauksessa keventämään koronarajoitteita lisää jo ennen juhannusta kaikki riippuu tartuntamääristä ja siitä miten onnistumme estämään viruksen leviämistä jatkossa jos unohdamme vaaran ja herpaannumme kesäauringon ihanassa valossa liikaa joudumme palaamaan takaisin tiukempiin rajoituksiin arvoisa puhemies suomalaiset ovat tunnollista ja vastuullista kansaa ja uskon että turvallinen paluu mahdollisimman normaaliin arkeen on meillä kaikilla yhteisenä tavoitteena kun siis viikolla pääsemme vihdoin lempikahvilaan ja toivottavasti ehdimme aurinkoisella terassilla ystäviä tapaamaan pidetään huolta toisistamme huomioidaan turvavälit ja pestään käsiä ei anneta tälle virukselle mahdollisuutta lähteä leviämään uudestaan

on täysin perusteltua että terveysnäkökohdat edellä jatkossa avaamme ravintoloita on ihan hieno asia tälle yhteiskunnalle että pystymme turvallisesti avautumaan tässä edustajat laiho ja multala jo esittelivät näitä meidän näkökohtiamme joilla meidän mielestämme turvallisesti voisi ravintoloita avata ja vähän antaa väljyyttä ja harkintaa enemmän sinne yrittäjäpuolelle ne ovat täysin perusteltuja mutta haluan muutaman sanan sanoa tästä lainvalmistelun tasosta sitähän ovat moittineet perustuslakivaliokunta ja monet oikeusoppineet eihän voi olla niin vaikka kuinka eletään poikkeusoloja ja pitää tehdä nopeaa lainsäädäntöä että eduskunnalle jää näin valitettavan vähän aikaa käsitellä näinkin tärkeitä lakeja ei ole ollut yllätys hallitukselle ei ole voinut olla yllätys että toukokuun lopussa pitää joku ratkaisu tehdä lakia olisi pitänyt valmistella paljon aikaisemmin jotta eduskunnalle olisi jäänyt enemmän aikaa käsitellä sitä ja ennen kaikkea kyllähän me venymme tähän mutta miten ne yrittäjät ravintoloitsijat he ovat vieläkin epätietoisuudessa tuleeko laki voimaan ja jos tulee missä muodossa se ei ole enää kohtuullista koska maanantaina heidän pitää olla täydessä toimintavalmiudessa jotta he saavat yrityksensä pelastettua ymmärrän kuten tuossa sanoin että poikkeusoloissa vaaditaan nopeita toimia mutta mielestäni tämä ei kyllä ole lainkaan sellainen asia ettei tähän olisi voinut aikaisemmin valmistautua vaikka viikkoa aikaisemmin oli täysin odotettavissa että lakia pitää toivon että tämmöisiä esityksiä tällaisella aikataululla ei enää tuotaisi tänne tämän hallituksen toimesta eikä minkään muunkaan hallituksen

puhemies kuten lähetekeskustelussa sanoin tämä ei ole helppo asia koska meidän pitää katsoa tätä asiaa sekä terveyden talouden elinkeinonharjoittamisen ihmisten sosiaalisen toiminnan ja tapaamisten näkökulmasta ja näitä sovittaa sitten tässä kohtaa yhteen itsekään en kyllä pidä hyvänä sitä että tämä tuli aika myöhäisessä vaiheessa ja tämä on kiireellisesti jouduttu käsittelemään tästä varmaan koko eduskunta on samaa mieltä haluan tuoda esille tämän sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön päänäkökohdan siitä että että pitää lähteä liikkeelle kuitenkin varovaisesti ja nämä terveysnäkökohdat huomioiden että ei voida ajatella sillä tavalla kerralla räpsäytetään kaikki auki ja tämän vuoksi haluan täältä myös siteerata hieman tätä valiokunnan mietintöä täällä sanotaan että valiokunta pitää tärkeänä että ravintoloiden sulkemisen kaltaisia rajoituksia puretaan alkuvaiheessa asteittain varovaisuutta noudattaen kuten useissa muissakin maissa on samanaikaisesti tehty tai ollaan tekemässä valiokunta pitää asteittaista purkamista sekä ravintoloiden että niiden asiakkaiden edun mukaisena ja valiokunta jatkaa edelleen valiokunta katsoo että hallituksen esitys korostaa asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta ravintoloiden avautuessa valiokunta pitää samalla tärkeänä että toimenpiteiden vaikutuksia ja muuttamistarpeita tarkastellaan säännöllisesti ja ryhdytään tilanteen edellyttämiin joko rajoituksia kiristäviin tai lieventäviin toimiin tässä on minusta kerrottu tämän valiokunnan mietinnön ydin sitten

mitä tässä kokoomuksen edustajat ovat tuoneet omissa puheenvuoroissaan esille itse asiassa ajattelen kyllä sillä tavalla ja yhdyn valiokunnan näkemykseen siitä että pitää tehdä niin että ensin lähdetään tällä tavalla varovaisesti ja nämä rajoitukset puretaan samalla tavalla samoilla säännöillä koko maassa mutta sitten minä haluan kyllä kiinnittää huomiota näihin kokoomuksen esittämiin lausumaehdotuksiin jotka minun mielestäni kyllä lähtevät huomattavan paljon liberaalimmalla tavalla liikkeelle eli täällä muun muassa viimeisessä ponnessa sanotaan että pitäisi olla enintään seitsemänkymmentäviisi prosenttia ravitsemusliikkeen normaaliolojen suurimmasta asiakaspaikkamäärästä käytettävissä niin on se vähän eri asia onko puolet vai seitsemänkymmentäviisi prosenttia

kun katson näitä kokoomuksen ponsia niin että toisaalta kokoomus on kovasti puhunut viime viikkoina tukahduttamisen puolesta ja nyt kun katsotaan ponsia niin on huomattavan paljon liberaalimmalla kannalla minusta näissä on selkeä ristiriita

arvoisa herra puhemies kritisoin edelleen tätä hallituksen esitystä siitä ettei näillä ehdoilla voittoa tuottava liiketoiminta ole mahdollista useimmille ravintoloille toivon todella että perussuomalaisten ja kokoomuksen ehdotuksia kannatetaan tänään äänestyksissä sillä aukioloaikoja on pidennettävä ja asiakaspaikkoja lisättävä olemme rajanneet tai oikeastaan kieltäneet kaiken elinkeinotoiminnan näiltä yrityksiltä on selvää että avaamisen tulee tapahtua hillitysti turvallisesti ja tietyin rajoituksin mutta en halua että olemme täällä ensi viikolla jälleen pohtimassa uusia tukitoimia ja hyvityksiä ravintoloille siksi on selvää että edellä mainitun lisäksi avaamisen tulee olla myös kannattavaa niin kuin täällä on aikaisemminkin puhuttu pitää ottaa se terveys esille mutta esimerkiksi ravintola alalla työskentelevillä ihmisillä on hygieniapassit ja mielestäni näihin ihmisiin pitäisi pystyä luottamaan enemmän

puhemies tämän koronaepidemian ongelma on se että sen kulusta ja myös tartuntatavasta ei vieläkään ole meillä täsmällistä tietoa esimerkiksi siitä kuinka suuri merkitys on ilmateitse leviävällä aerosolitartuntatavalla se että yskiessä tai vaikkapa jo pelkästään puhuessa tai laulaessa viruksia sisältävät pienet pisarat myös oireettomalta tartuttajalta leviävät useiden metrien päähän sitä ei tiedetä aiheuttaako se esimerkiksi neljän metrin päähän sitten varsinaisen tartunnan mutta kokemuksiahan on tilaisuuksista esimerkiksi ravintolatiloissa joissa joissa useat ovat saaneet tartunnan olematta kovin läheisessä kontaktissa ja silloin tiedetään että sen on ilmateitse täytynyt tarttua on tärkeää että yhteiskuntaa avataan niin pian kuin se on mahdollista ja siksi myös tämä ravintoloiden varovainen asteittainen avaaminen on viisasta täällä tänä keväänä on useissa puheenvuoroissa vaadittu hallitukselta selkeämpää ja ja yksiselitteisempää strategiaa tartunnan tukahduttamiseksi ajattelen että varmasti meidän kaikkien eduskuntaryhmien tulee tätä samaa vaatia myös itseltämme niin että ne toimenpiteet joita ehdotamme ja myös muutosehdotukset ovat sen valitun strategian mukaisia mielestäni on edelleenkin viisasta edetä siihen suuntaan että pyrimme todellakin tukahduttamaan tämän taudin ja sitten kun olemme saaneet tukahdutettua sitten on helppo edetä sillä sillä testaa ja ja jäljitä ja eristä ja hoida strategialla sen vuoksi itse kyllä vierastan tätä ehdotusta seitsemänkymmenenviiden prosentin asiakasmäärästä sisätiloissa koska se ei ainakaan kaikissa paikoissa mahdollista riittävän pitkiä

ulkoilma vie kyllä vie kyllä näitä aerosolejakin myös taivaan tuuliin ja ja siinä mielessä on on turvallisempi siksi en itse olisi esimerkiksi tähän kokoomuksen ehdotukseen seitsemänkymmenenviiden prosentin asiakasmäärästä tässä vaiheessa lähdössä toivon mukaan se on mahdollisimman pian mahdollista sen sijaan alueelliset erot tulisi ottaa huomioon ja samoin se että kaikki päätökset ovat todellakin terveysperusteisia
arvoisa herra puhemies hyvät kollegat pääministeri marinin hallitus on tehnyt erittäin hyvää työtä tämän epidemian torjunnassa tänä päivänä asioita tarkastellen mehän emme tiedä mikä on tilanne syksyllä mutta tänä päivänä asioita tarkastellen suomi on menestystarina tämän epidemian hallitsemisessa samaa marinin hallituksen työstä ei voi valitettavasti sanoa onnistumisessa näiden rajoitusten purkamisessa juuri tällä hetkellä hallitus sekoilee sen kanssa onko suositus sellainen että mökille ja kotimaanmatkailuun ei saa mennä vai onko suositus sellainen antakaa nyt ihmeessä sellainen suositus että mökille saa mennä ja kotimaanmatkailu on hyvästä kunhan luonnollisesti noudatetaan näitä turvallisuustoimia joista paljon on puhuttu edustaja vehviläiselle tähän liittyen pitää sanoa että kyllä kokoomus ajaa tämän epidemian tukahduttamista ottaen kuitenkin huomioon yhteiskunnan tarpeen avautua ja minä olen ymmärtänyt että tämä sama on hallituksenkin linja

tämä yhdessä äänestäminen perustuu vain tämmöiseen joukkuepeliin ja keskinäiseen solidaarisuuteen ja hallituksen toiminnan turvaamiseen niin on pakko kysyä teiltä vihreiltä mitä te luulette että se muiden ryhmien ryhmäkuri sitten on jos se ei ole joukkuepeliä keskinäistä lojaliteettia keskinäistä solidaarisuutta hallituksen tukemista mitä se on luuletteko että edustaja lindtmanilla joka on kiltti ja mukava mies on siellä sdpn ryhmähuoneessa joku ruoska kaapissa edustaja kurvisella joka joka ei nyt ole paikalla on ryhmähuoneessa keskiaikaiset kidutusvälineet joita tarvittaessa käytetään se niin sanottu ryhmäkuri on ihan sama kuin mitä edustaja harjanne tässä hyvässä kirjoituksessaan kuvasi vihreiden toiminnan olevan eli älkää viitsikö sanoa että te olette tässäkin jotenkin erilainen puolue ja teillä ei ole ryhmäkuria teillä on vain kaikkia kivoja ja hyviä asioita toisin kuin muilla puolueilla tästä asiasta kokoomus on vahvasti sitä mieltä että heti alusta saakka ensimmäinen kuudetta alkaen tulisi olla alueellinen tarkastelu koska epidemiatilanne on erilainen eri puolilla maata

myös perustuslakivaliokunta näyttää olevan tätä mieltä olemme sitä mieltä että jo nyt ensimmäinen kuudetta alkaen pitäisi alueellisesti maakunnallisesti tarkastella näitä rajoituksia en avaisi sepposen selälleen en avaisi yökerhoja mutta kyllä näitä tunteja ja näitä näitä sisäänottomääriä pitäisi tarkastella eri tavoin eri puolilla maata herra puhemies lopuksi kannatan edustaja laihon tekemiä lausumaesityksiä

mikä se kokoomuksen linja on kun minä katson täältä kokoomuksen lausuntoja täällä on puheenjohtajanne petteri orpo todennut että kokoomuksen linja on viruksen tukahduttaminen se on nopein tie normaaliin tämä oli kahdeskymmenestoinen neljättä kuunnelkaa kuunnelkaa zyskowicz kuunnelkaa sitten täällä on kuudestoista viidettä teidän puheenjohtajanne orpo todennut että kokoomuksen koronalinja on taudin aggressiivinen rajoittaminen ja sitten tässä on vielä viime viikolta teidän näkemyksenne puheenjohtaja orpo totesi että painetaan tartunnat niin alas kuin mahdollista no te haluatte siis että ravintolat täytetään seitsemänkymmentäviisi prosenttisesti nyt kysyn kun te olette ajaneet myöskin tätä

ravintolaan mennessä sitten kun on siellä seitsemänkymmentäviisi prosenttisesti täyttä onko siellä sitten myöskin maskipakko mietin että miten se toimii ravintolassa kielletäänkö sitten esimerkiksi musiikin soittaminen yleensä kun ihmiset humaltuvat ja musiikki soi eikä oikein kuule mitä toinen sanoo niin sitten aletaan puhumaan hieman kovempaa ja maskin läpi se ei ehkä onnistu jos ihmiset ottavat sitten maskin pois niin miten

ravintolat voivat asteittain alkaa palaamaan normaaliin nämä ovat erittäin hyviä uutisia ja tämä toiminta on hyvin johdonmukaista hallitukselta nyt kokoomus olisi valmis ottamaan valtavan riskin sen sijaan että odotetaan maltillisesti katsotaan alueellisesti miten tautitilanne kehittyy ja sen jälkeen niin kuin hallitus on todennut ja kuinka perustuslakivaliokuntakin on edellyttänyt tarkastelemme alueellisesti välttämättömyysedellytyksen toteutumista ja sen jälkeen pääsemme näistä rajoituksista hieman pidemmälle

arvoisa puhemies ja hyvät kollegat kiitos suomalaisille ja kiitos myös eduskunnalle siitä että olemme tilanteessa jossa voimme alkaa keskustelemaan näistä asioista ja hallitusti avaamaan yhteiskuntaamme edelleen turvallisuus edellä ja kun myös saamme hallitukselta vähän jotain meitä kohtaan tulevaa syyttelyä niin saadaan vähän vireyttä keskusteluun ravintolat saavat siis avata ovensa ensimmäinen kiire on se on selvä mutta kiire ei saa olla syy epäreiluun tulokseen se tässä vähän kyllä itseäni on ihmetyttänyt miksi hallitus on asian kanssa viivytellyt nostan kaksi pointtia esille kuten täällä jo useampi edustaja on todennut niin hallitus kuin oppositiopuolueista mielestäni nyt olisi syytä tarttua näihin alueellisiin ratkaisuihin suomi on iso maa ja epidemiatilanne on hyvin erilainen eri maakunnissa toisena haluan vielä nostaa esiin pienen asian joka liittyy urheiluun ja terassien avaamiseen jotka avautuvat ilman asiakasrajoituksia samaan aikaan kun meillä on monia urheiluseuroja pelataan ulkolajeja ja heillä on tiukat viidensadan hengen rajoitteet mikä tarkoittaa hyvin monen urheilujoukkueen kohdalla noin neljääsataa katsojaa per ottelu meidän on syytä ymmärtää että moni urheiluseura ei tule tällaisia rajoitteita kestämään ja olen hieman huolissani siitä josko nämä rajoitteet tulevat tässä muodossa olemaan urheiluseuroilla samaan aikaan voi vapaasti olla vaikka tuhat ihmistä niin kuin joillain suurimmilla terasseilla on reilu peli on minun mielestäni äärimmäisen tärkeää tässä asiassa ja ennen kaikkea se helpottaa ihmisten ymmärrystä siitä miksi näitä rajoituksia on ja miksi ne joitakin joitakin

mutta samalla kun ravintolat nyt voidaan avata niin on entistä tärkeämpää että huolehdimme toistemme turvallisuudesta huolehdimme toistemme turvallisuudesta mitä nyt vähiten halutaan on se että tartuntatapaukset taas lähtevät nousuun ja että joutuisimme vetämään käsijarrusta ja uudestaan sulkemaan yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja siksi hallituksen ravintoloille esittämät rajoitusesitykset ovat nyt tarpeen on vastuullista avata yhteiskuntaamme porrastaen ja ja vähitellen hallitus voi nopealla aikataululla kuitenkin antaa helpotuksen tällä tulevalla asetuksella mikä on hyvä asia mutta riittävä seuranta on on tietenkin myös tarpeen toivon että huolehditaan jokainen riittävästä käsihygieniasta ja turvaväleistä kun ravintoloille suuntaamme niin että tämä ravintolatoiminta voi jatkua turvallisesti että voimme nauttia kesästä myös kahviloissa ja ja aurinkoisilla ulkoterasseilla siksi ehdotan ja toivon että tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on

ensinnäkin olen hieman huolestunut siitä että tämä hyvä saavutus jonka suomalaiset ovat tänä keväänä saaneet aikaiseksi että me voimme nyt nauttia kesästä paljon vapaammassa tunnelmassa ja tilanteessa kuin miltä ehkä puolitoista kaksi kuukautta sitten näytti tuudittaa meidät vääränlaisiinkin johtopäätöksiin ei sen takia mitä nyt kesällä teemme vaan itse asiassa sen takia että näemmekö nyt mitä syksyllä on tapahtuva thln ennusteet jotka kuitenkin ovat käsittääkseni voimassa lähtevät siitä että toinen aalto on todennäköinen ja se tulisi johtamaan suurempaan sairaalassa sairaalassa olevien määrään kuin ensimmäinen aalto tämän takia nyt kun tässä on myöskin ministeri kiuru paikalla vetoan ja luulen että kiuru näkee asian samalla tavalla että hallitus olisi nyt siinä tarkkana että kun muutetaan ohjeistuksia esimerkiksi mökeille menemisestä tai voi olla paljon muitakin kysymyksiä niin tehdään yhdet ohjeet yhdelle päivälle jos alkaa huutokilpailu puolueiden välillä niin kuin keskusta toi esiin mökkeilystä oman kantansa eilen hyvää tarkoittaen niin minun pelkoni on se että siinä vaiheessa kun syksyllä saatetaan tarvita uudestaan vaikeampia ohjeita joista on varmasti erilaisia näkemyksiä silloinkin ihmiset eivät ota niitä vakavasti alkaa mennä huutokaupaksi että laittakaa hallitus pliis kuntoon se että on yhdet ohjeet kerrallaan voimassa no tähän asiaan mitä ravintoloihin tulee minua huolestuttaa se että ensi viikolla aika moni suomalainen joutuu pettymään joutuu pettymään siis sen takia että se oma lähiravintola ei avaakaan vaikka nyt ajattelemme että ensi viikolla he avaisivat esimerkki vaikkapa turusta gustavo niminen ravintola seitsemänkymmentäkuusi asiakaspaikkaa

eivät pysty avaamaan viidenkymmenen prosentin täyttöasteella ja toteavat että viisikymmentä paikkaa olisi sellainen joka riittäisi tästä on kysymys silloin kun mietitään onko mahdollista turvallisuuden säilyttäen seitsemänkymmentäviisi prosenttia paikoista tietyissä tilanteissa ottaa käyttöön tai vielä selkeämpi on kysymys alueellisuudesta vaikkapa henrik saarikorpi kertoo ylen uutisessa kuurnankulma noutopöytäravintolastaan pohjois karjalassa ei viikkoihin uusia tartuntoja kun varmasti esimerkiksi valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen tuntee ravintolamaailman siellä paremmin kuin allekirjoittanut niin onko oikein että heitäkin koskee viidenkymmenen prosentin rajoitus joka saarikorven mukaan johtaa siihen että hän ei pysty tätä lounas noutopöytäravintolaansa avaamaan onko oikeasti tarpeellista onko välttämätöntä ja perustuslakivaliokuntahan on tähän kiinnittänyt huomiota aika tiukasti nyt toivon ja tässäkin vetoan ministeri kiuruun jolla on tässä eniten vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia että hallitus nopeasti nyt antaisi asetuksella alueelliset porrastukset näihin sääntöihin niin että vaikkapa saarikorven kuurnankulma joensuussa pystyisi avaamaan jo ensi viikolla silloin päästään myös tästä perustuslaillisesta kriisistä jonka soisimme myös vältettävän että kansalaiset näitä meidän ohjeitamme jatkossakin tulevat noudattamaan

vastalause sekä lausuma perussuomalaiset pitävät tärkeänä että pandemia tukahdutetaan täsmätoimin siinä mielessä on pakko sanoa että kokoomuksella on näissä puheissa aavistuksen jonkun verran sellaista epäloogisuutta ollaan vähän samoilla linjoilla mutta sitten kuitenkin ravintoloihin oltaisiin valmiita antamaan seitsemänkymmenenviiden prosentin täyttöaste totuus on se että jos sitten sama vaikka antaa sata prosenttia tietysti kyllähän me sen kaikki tiedämme että tässähän vain kutitellaan ravintolayrittäjiä ja ja halutaan heille osoittaa että oltaisiin oltaisiin vähän ravintolamyönteisempiä se on tilanne ja niin minäkin olen varmasti siinä mielessä samaa mieltä että monellakin on tuska siinä onko järkevää avata vai ei mutta pakkohan meidän on kuitenkin tämä pandemia edellä tässä asiassa mennä hallituksen esityksessä on kuitenkin iso ongelma ja ongelmahan on siinä että kaikki ravintolat niputetaan yhteen niin niin sanotusti anniskeluravintolat kuin teitten varsilla olevat liikenneasemat ongelmahan on siinä että me täällä salissa tietysti ymmärrä minkälaista on olla tuolla rekkakuski tai joku muu vastaava joka joutuu käymään töissä eri aikaan kuin me käymme siellä on paljon ihmisiä jotka tarvitsevat niitä palveluja ei sen takia että he olisivat juopumistarkoituksessa vaan sen takia että heidän tarvitsee päästä suihkuun

peseytymiset ja tällaiset ja myös syömiset siellä on paljon esimerkiksi kuljettajia jotka lähtevät liikenteeseen siihen aikaan kun ravintolat menevät kiinni nyt ne vetävät sitten omilla eväillä ja ja käyvät kainalot pesemässä jossain kuraojassa tämä on se tämän koko esityksen ongelmallisin kohta ettei osata sen vertaa tehdä että tehtäisiin pikkasen erimuotoisia juttuja emme me voi niputtaa tienvarsihuoltoasemia liikenneasemia lounasravintoloita kaikennäköisiä ruokaravintoloita ja anniskeluravintoloita samoihin ohjeistuksiin tässä periaatteessa olisi vielä mahdollisuus jos olisi vähän halukkuutta ja voimavaroja ja jaksamista

asiakaspaikat määrätään tiettyjen kriteereitten mukaan mutta monellakin ravintolalla saattaisi olla vaikka tyhjää tyhjää liiketilaa naapurissa vuokraisi vähän sitä saisi neliöitä lisää ja pystyisi laajentamaan jos pystyttäisiin tässä katsomaan vähän täsmäkohtaisesti niitä ravintoloita missä on väljemmät tilat asiakaspaikkoihin nähden

arvoisa puhemies vielä sen verran että ehdotan että eduskunta hyväksyy yleisperusteluja koskevan muutosehdotuksen vastalauseen yksi mukaisesti tämän lisäksi esitän seuraavan lausuman eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin joilla mahdollistetaan raskaan liikenteen käyttämien taukopaikkojen ympärivuorokautinen aukioloaika

arvoisa puhemies kiitos mahdollisuudesta kommentoida myöskin tätä keskustelua minusta on tärkeätä että me jaamme samanlaisen tilannearvion näissä keskusteluissa joita olemme käyneet ravintoloihin ja niiden jatkorajoituksiin liittyen minua on hieman kiusannut se että me ajattelemme että tämä nykyinen tautitilanne johtuisi siitä että joillakin alueilla ei ole viikkoihin ollut tartuntoja ja niitä ei tule mahdollisesti vasta seuraavan aallon uhatessa pitää muistaa että nämä aika merkittävät rajoitukset joita on tehty ovat yhä päällä ihmiset ovat olleet merkittävissä määrin etätöissä ja kun aikuiset sitten lähtevät ensimmäinen kuudetta liikkeelle tapaavat ystäviä varmasti niin sanotusti puolueettomalla maalla eli ravintoloissa illallisen yhteydessä esimerkiksi niin kyllä se porukka jonka kontaktit ovat olleet aika alhaalla kohtaa seuraavien viikkojen aikana ravintoloissa siksi on tärkeätä muistaa että nämä rajoitukset jotka on tehty ovat painaneet tämän tautitilanteen tällä hetkellä alas joka puolella suomea mutta kun kontaktit jälleen käynnistetään on aivan ilmiselvää että valtakunnallisesti ongelma on jokaisella alueella sama se kuinka paljon näiden rajoitustoimien purkamisen yhteydessä saattaa tulla tartuntoja en haluaisi lähteä siihen että me kadumme myöhemmin sitä että me emme olleet varovaisia maailman esimerkit siitä että ravintoloihin liittyy riskejä on otettava vakavasti siksi sanoin jo edeltävässä keskustelussa että tällä täyttöasteella ei kannata tässä vaiheessa leikitellä kun osassa ravintoloita istuma ja seisomapaikkoja on hyvin epätasaisesti voi olla myöskin niin että jos on seisomapaikkoja todella paljon tilanteessa jossa nyt tämän määräyksen mukaan kaikilla on oltava istumapaikka niin tulee olemaan aika paljon porukkaa jos lähdetään seitsemänkymmenenviiden prosentin asiakasmäärästä liikkeelle minä en lähtökohtaisesti voisi lähteä siitä että että me emme yrittäisi pitää kaikessa toiminnassa turvavälejä myös ravintoloissa tämä on erittäin tärkeä terasseilla täytyy olla turvavälit terasseilla pitää olla istumapaikka sisällä täytyy olla vielä tuo viidenkymmenen prosentin rajoitus nimenomaan siksi että tästä viruksen leviämisestä tiedetään nyt ne tiedot mitkä meillä ovat tänään käytettävissä mutta tilanne voi muuttua siksi meidän täytyy olla varovaisia koska tähän liittyy ilmeisiä riskejä ja tällä asialla ei voi flirttailla tämä on niin iso asia että suomalaiset voivat turvallisesti liikkua meidän täytyy kaikilla tavoilla estää tämän viruksen leviäminen ja se tehdään minusta hallitusti kahden viikon välein arvioidaan ja taas juhannusviikolla on aika arvioida nimenomaan tätä asiaa

arvoisa puhemies koululaiset jäävät tänään kesälomalle enkä malta olla tässä yhteydessä muistelematta aapista jonka sain reilut kolmekymmentä vuotta sitten kun opettelin lukemaan tuosta aapisesta jäi kokeilunhaluiselle pojalle mieleen eräs sananlasku parempi virsta väärään kuin vaaksa vaaraan vaaksa on levitetyn kämmenen peukalon ja etusormen kokoinen väli nyt me tarvitsemme vielä reilummat turvavälit tuo sananlasku on edelleen tärkeä muistutus ja mielestäni tämä hallituksen esitys ravintoloiden varovaisen maltillisesta avaamisesta on aivan oikea ja hyvä koska koronauhka ei ole ohi ja meidän on vältettävä uudet tautipiikit aivan oikein niin kuin tässä keskustelussa on on korostettu meidän on tehtävä päätökset terveysperusteisesti ja muistettava se miksi me olemme tähän kaikkeen lähteneet suojellaksemme suomalaisten terveyttä arvoisa puhemies mietin tässä onkohan kokoomuksella ollut hankaluuksia oppia pitkän hallitustaipaleen jälkeen se että myös oppositiolla on vastuu sanomisistaan eikö ole hyvä että myös opposition kysytään ja pyydetään tarkentamaan jos niissä on epäselvyyksiä yhteistyötähän me haluamme tehdä haluaisin nyt ihan vilpittömästi kysyä kokoomukselta joka tuntuu nyt ajavan liberaalimpaa linjaa mihin tämä linjamuutoksenne perustuu maaliskuussa puheenjohtaja orpo sanoi että juhlimisen on loputtava ja liikkumista on rajoitettava että tehdään mieluummin enemmän ja nopeammin kuin liian vähän ja liian myöhään

arvoisa puhemies kyllähän tässä tasapuolisuuden vuoksi ryhmäpuheenjohtaja mykkäsen puheenvuoro oli ihan korrekti varovaisuutta korostava että tässä sattuu ihan samana päivänäkin hiukan erisuuntaisia kannanottoja tämä kysymys ravintoloiden täyttöasteesta on täällä käsitelty vain toiselta puolelta että ikään kuin tuntuisi helpommalta saada liikevaihtoa kasvatettua jos

nyt se asiakaspuoli että ne ravintolathan täyttyvät vasta silloin kun ihmiset kokevat turvalliseksi olla ja syödä ja nauttia siellä seurasta ja ja ruuasta joskus juomastakin mieluummin alkoholittomasta ja se tilanne jossa on tämmöinen laaja epävarmuus vielä yhteiskunnassa varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla ei ruoki sitä sitä luottamuksen palautumista siihen palveluun ja sen turvallisuuteen se että hallitus koettaa nyt tämmöisellä mietityllä taktiikalla että on on pienemmät mahdollisuudet altistua tilanteessa ravintolassa edetä siihen että myös se luottamus palautuisi nopeammin on minun nähdäkseni selvästi varmempi tapa edetä näiden palvelujen normaalin käytön palauttamiseksi perustuslakivaliokuntahan teki tämän muutoksen että tätä lakia ei voitu käsitellä poikkeusolojen perustuslain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän nojalla sehän johtui siitä että että se aika viisi kuukautta olisi ollut ikään kuin liian pitkä me emme tiedä epidemian pandemian kehitystä niin pitkälle eli jos olisi käytetty sitä pykälää niin olisi jouduttu lyhentämään olennaisesti tätä voimassaoloaikaa no ravintola alan kannalta on varmasti parempi tämä että siirryttiin tartuntatautilain kautta normaalin lain muuttamiseen jolloinka voidaan se kesto laittaa pidemmäksi ja sitten näillä asetuksilla hyvinkin nopeasti ja joustavasti muuttaa sääntelyä sekä sisällöllisesti että että tämän alueellisen näkökohdan huomioon ottavaksi tässä erityisesti on kaivattu tärkeintä ihmisten luottamuksen kannalta ja myöskin tämän testaa jäljitä eristä ja hoida strategian kannalta on juuri ravintolan tapaisissa ja joukkotilaisuuksien tapaisissa tilanteissa se että saataisiin tämä mobiiliaplikaatio käyttöön että silloin ihmisten turvallisuus paranee sitä kautta että pystyttäisiin tämmöisessäkin tilanteessa jossa on täysin outoja ihmisiä lähellä ja ja jossa on se tartuntavaara saamaan myöskin tieto siitä että se pystytään jäljittämään ja pystytään estämään taudin nopea leviäminen tämän kannalta tämä pidemmälle menevä avautuminen kytkeytyy osaksi myös siihen miten näitä muita keinoja tehostaa jäljittämistä ja jatkotoimia saadaan käyttöön

kunnioitettu puhemies on hienoa että suomi palaa pikkuhiljaa kohti normaalia kiitän myös ministeri lintilää siitä että hän on ansiokkaasti puolustanut kotimaanmatkailua sosiaali ja terveysministeriön sosiaalidemokraattisen kansliapäällikkö varhilan pihtihyökkäyksessä juuri nyt kotimaanmatkailu on hyvin tärkeää tärkeää erityisesti kun rajoitukset ovat edelleen sekä sisä että ulkorajoilla täällä edustaja laakso teki erittäin hyvän esityksen jota kannatan lämpimästi tämä alun perin edustaja juvosen tekemä esitys raskaan liikenteen taukopaikkojen huomioimisesta on hyvin tärkeä juuri siksi että myös kotimainen matkailu lisääntyy esimerkiksi muumimaailman kyselyn mukaan yhdeksänkymmentä prosenttia heidän asiakkaistaan olisi toimimassa ja tulemassa aivan normaalisti tänäkin kesänä jo kuudes kuudetta alkaen ja edustaja laakson kotipaikkakunnan tykkimäki aukeaa kymmenes kuudetta joten kyllä sitten kun ihmiset liikkuvat teiden päällä näitä taukopaikkoja oikeasti tarvitaan ja siksi myös aukioloaikoja on mahdollistettava laajemmin kun tässä esityksessä hallitus ei tätä huomioinut eikä ilmeisesti vihreät sitä välttämättä kovin tarkkaan harkinnut niin toivon että kun pääsemme mahdolliseen äänestykseen niin kuitenkin erityisesti vihreät tukisivat tätä edustaja laakson tekemää mielestäni perusteltua esitystä nimittäin jos taukopaikat menevät kiinni kello kaksikymmentäkolme niin mitä sitten teiden ritarit tekevät tietenkin he lähtevät liikkumaan jopa kymmeniä kilometrejä kohti kaupunkikeskustoja joista sitten mahdollisesti löytävät kaksikymmentäneljä tuntia auki olevan kaupan tämä tietenkin lisää ilmastopäästöjä hiukkaspäästöjä alueilla lisäksi ihmisiä pakkautuu silloin enemmän samaan paikkaan ja tämä tietenkin johtaa sitten edustaja räsäsen mainitsemaan ilmateitse leviävään tarttumisriskiin joka saattaa nostaa riskiarvioita tämä on siitäkin näkökulmasta tärkeä kiitos

arvoisa puhemies hallitusta on aivan syystä kiitetty siitä että tähän koronavirukseen on tartuttu vakavasti näitä rajoittavia toimia on suomessa jopa ehkä osittain etuajassakin otettu käyttöön ollaan oltu varovaisia riskejä on minimoitu se on maksanut taloudellisesti paljon mutta me olemme säästäneet ihmishenkiä sehän näkyy tilastoissa se näkyy myöskin kansainvälisissä vertailuissa suomi on todella tarttunut tähän vahvasti ei ainoastaan hallituksen toimesta vaan myöskin kansalaiset ovat seuranneet ohjeistuksia kuten niitä on annettu nyt hallitus on yhtä lailla määrätietoisesti lähtemässä avaamaan mutta tässäkin käytetään nyt järkeä harkintaa ja tämä avaus joka tehdään tehdään asteittain ei kertarysäyksellä koska kuten ministeri juuri äsken tässä kertoi nämä riskit ovat on viruspaholainen josta me emme oikein täsmälleen tiedä kuinka kuinka herkkä herkkä tämä kansakunta on ottamaan sen sitten vastaan ja silloin silloin minimoidaan tässäkin tässäkin riskejä ravintolat mikä on tässä nytten se asiakohta ovat kuten me tiedämme kansainvälisissä vertailuissa keskeisiä lähteitä sille että tämä virus on sitten lähtenyt rajusti leviämään ympäri maailman jopa turistikeskuksista se on levinnyt sitten muualle kun turistit ovat palanneet koteihinsa jolloin me puhumme tietenkin hyvin herkästä alasta yökerhot ja kahvilat ovat olleet luonteeltaan siinä tietenkin nämä rajoittavat toimenpiteet ovat olleet raskaita nyt tässä päätöksessä jota ollaan tekemässä otetaan järkevästi asento asento siihen kulmaan että mahdollistetaan pidemmässä juoksussa keskipitkässä juoksussa tämä alueellinen epidemiologisten syiden pohjalta tapahtuva avaaminen hyvä on että juuri näin menetellään

opposition roolia ja kokoomusta erityisesti syytetään kyllä hallitusta tilanteessa jossa kuitenkin ollaan yksituumaisesti todettu että hallitus on toiminut hienosti suomessa on toimittu hyvin kaikki kiittävät mutta opposition henki on se että täytyy väen väkisin löytää syitä jotta päästään kritisoimaan tässä tässä viitattiin kristillisiin onkin ollut useita puheenvuoroja kristillisiltä muitakin kuin räsäsen puheenvuoroja joissa on kiitetty hallitusta ihan johdonmukaista mutta kokoomus keksimällä keksii ja sitten eri edustajat täällä ottavat yhden kulman toinen toisen kulman eihän oppositiopolitiikan pidä olla sitä että väen väkisin kritisoidaan kiitetään silloin kun on kiittämisen paikka

ja jokainen ymmärtää että kun kiireessä tehdään asioita tulee sellaisia kohtia joita täytyy tarkentaa kun huomataan että tarkennettavaa on

esille se on juuri sellainen asia johon meidän kannattaa yhdessä kiinnittää huomiota koska se viidensadan hengen raja on tekninen se ei ota huomioon tapauskohtaista harkintaa niin kuin sanoitte olympiastadionille tai monelle muulle stadionille esimerkiksi ratinaan tampereella mahtuu seitsemäntoistatuhatta ihmistä jopa yli ja jos siellä on viisisataa ihmistä paikalla se ei ole mitään keskustan elävöittämistä yhteiskunnan avaamista se on erämaan laajentamista sen takia kannustan tapauskohtaiseen harkintaan ja asian uudelleenpunnitsemiseen tänään jalkapalloliiton puheenjohtaja ari lahti helsingin sanomissa toi asiaa esille ministeri kososen osalta ja valmiutta tuntuu olevan eli tässä asiassa eteenpäin vain vahvasti otetaan näistä katsomoista vielä tässä on moneen kertaan sanottu että että terasseilla saa olla sata prosenttia täyttöaste kunhan menemme terveyskylki edellä juuri näin terveyskylki edellä riittävät etäisyydet käsidesi varovaisuus huolellisuus miksi tätä samaa ei voida tehdä katsomoissa on hienoa että nyt moni jo kaksi ministeriä ja monta

että tarkennettavaa on siellä on eri eri katsomoita monella stadionilla on eri katsomoita on useita sisäänkäyntejä liput voidaan myydä ennakkoon jolloin ei tule jonotusta voidaan tehdä aikaporrastus milloin katsomoihin tullaan ja aikaporrastus milloin katsomoista poistutaan samoin veikkausliigalla ja seuroilla on valmius siihen että kaikki paikat ovat numeroituja jolloin siellä ei tule sellaista sisäistä liikettä eli nyt olen jakanut tätä kiitosta mutta kannustan edelleen tekemään tarkennuksia niissä asioissa joissa tarkennettavaa on urheilu yhdistää ja urheilu on todella tärkeä työllistäjä se luo yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia toivon kirjalliseen kysymykseemme myönteistä vastausta ja luotan tässä suhteessa ministeri hanna kososeen hänellä tuntuu olevan myötätuntoa ja valmiutta viedä tätä asiaa eteenpäin

todennäköisesti tänä vuonna merkittävin urheilupoliittinen linjaus hanna kososelta minkä vastauksen hän antaa tähän kirjalliseen kysymykseen

arvoisa puhemies edustaja kiurun erinomaisesta puheenvuorosta on hyvä jatkaa se on juuri näin että kyse ei ole pelkästään urheilusta vaan myös siitä että se yhdistää meitä ja luo positiivista yhteisöllisyyttä ja ja jopa yhteisöllistä kansallistunnettakin sen voi päätellä jopa siitä että valtioneuvostokin on nyt valjastanut urheilun tämän suomi toimii kampanjan keulakuvaksi siksi toivonkin että valtioneuvosto samanaikaisesti kiinnittää huomiota siihen että parasta tukea niin urheilulle kuin tietysti kulttuurillekin on se että tapahtumia voidaan järjestää turvallisesti niin että silloin kun on kyseessä erityisesti ulkotilat joista tiedämme että tartuntariski on huomattavasti pienempi ja kun on mahdollista järjestää niin kuin tässä edustaja kiuru hyvin kuvasi porrastettua sisäänmenoa etukäteislipunmyyntiä

hieman isommille yleisömäärille tapahtumia mitä tulee ravintoloihin totta kai pientä viilaamista varmasti on siinäkin ja ehkä se suurin huoli on tosiaan siinä että tiedot ravintoloille siitä miten saavat ovensa avata tulivat todella myöhään valmisteluaikaa on jäänyt erittäin vähän itsekin olen yrittänyt parhaani mukaan niihin kysymyksiin vastata mutta vaikeaahan se tietysti oli kun linjaukset tulivat vasta tällä viikolla no nyt ne ovat olemassa ja hyvä mutta edelleenkin osa ravintoloista painiskelee sen kysymyksen kanssa kannattaako ovia avata täällä ministeri kiuru perusteli tätä alueellisten erojen puutetta sillä ja nyt toki näin on että tauti etenee ryppäissä ja on riskinsä kun rajoitteita puretaan että se sieltä leviää mutta jos on kyseessä esimerkiksi kylän ainoa lounaskuppila jolla ei ole mahdollisuutta välttämättä terassia laajentaa ja ei viikkokaupalla ole ollut niin kyllä jos perustuslakivaliokuntakin tähän asiaan on kiinnittänyt merkittävää huomiota silloin toivoisi että tätä alueellisuutta myös valtioneuvosto vakavasti pohtisi nyt kun ymmärsin että näistä rajoituksista on lähiaikoina tarkoitus hallituksessakin puhua uudelleen niin kannattaa myös tarkastaa mitä suositellaan edelleen eilen esimerkiksi syntyi aikamoinen epäsuhta ja erikoinen tilanne kun virallisissa suosituksissa edelleen on esimerkiksi kotimaanmatkailun välttäminen mutta samaan aikaan sitten ministeri lintilä kehottaa matkailemaan kotimaassa ja tiedän että useat ministeritkin ovat omilla mökeillään olleet ei voi olla niin että viralliset suositukset ovat ristiriidassa sen kanssa mitä ministerit tai tai me kansanedustajat sitten normaalissa toiminnassamme teemme kaiken pitää olla sellaista niiden suosituksien ja myös rajoitusten että niitä noudattavat ihan kaikki

arvoisa puhemies myös itse haluan kiittää hallitusta näistä toimista mitä on tehty jos miettii aikaa vielä muutama kuukausi sitten niin elettiin hyvin erilaisessa tilanteessa eikä tiedetty mitä tuleva tuo tullessaan ja nyt me saamme olla tässä tilanteessa jossa meidän toimet ovat purreet ja me pääsemme nyt aukaisemaan ja kohti normaalia tärkeätä tässä avaamisessa on se että meillä on strategia ja me etenemme askel kerrallaan nyt me olemme päätyneet siihen mistä sosiaali ja terveysvaliokunnassakin käytiin keskustelua että me otamme nämä terveys ja epidemiologiset näkökulmat jotka tarkoittavat hillitysti tämän viisikymmentä prosenttia ja ja valitettavasti ei alueellisesti vaan koko suomessa samalla tavalla tässä ensivaiheessa ja tätä näkökulmaa tukivat thl hus ja meidän johtavat terveyspoliittiset asiantuntijat hallitus tietysti tunnisti tämän tämän alueellisen ja elinkeinopoliittisen näkökulman mutta kallistui kuitenkin tälle terveysnäkökulmalle tässä avaamisessa on mielestäni se että nyt kun tätä lähdetään viemään niin ensivaiheessa koko ajan tarkastellaan mitä seurauksia tapahtuu kun nyt avataan pikkuhiljaa yhteiskuntaa ja pitää olla mahdollisuutta tehdä nopeita toimia jos näyttää siltä että tauti tauti lähteekin leviämään nopeammin siinä mielessä en ole mikään tämmöinen alan asiantuntija epidemiologi mutta tämä tautihan ei katso mitään maakunta tai kuntarajoja ja sen takia on äärettömän tärkeätä että tässä ensivaiheessa koko suomessa on samat pelisäännöt millä toimitaan vaikka ymmärrän toki että yrittäjille ja elinkeinoelämälle tämä aiheuttaa haasteita ja

ainakaan itse tiedä mitkä terveysnäkökulmat tätä teidän ajatustanne puoltavat lisäksi halusitte mitä myös perussuomalaiset tuki että puoleenyöhön asti olisivat baarit ja ravintolat auki ja alkoholin myynti sallittu

itse en tiedä mitkä terveysnäkökulmat myöskään tätä puoltavat joten toivoisin että voisitte hieman perustella näitä näkökulmia koska hallituksella mielestäni on vastuullinen linja joka perustuu siihen että testataan jäljitetään eristetään hoidetaan ja pystytään tukahduttamaan tämä ja tämä strategia edellyttää sen että me emme voi avata yhteiskuntaa näin nopeasti ja näin isosti mitä te ehkä edellytätte koska me emme pysty sitten

kokoomuksen linja on hyvin selvä me haluamme tukahduttaa koronaviruksen ja samalla avata turvallisesti yhteiskuntaa samaan aikaan kun avataan yhteiskuntaa pitää oikeasti myös käytännössä testaa jäljitä eristä hoida

toteutua niin että kaikki pääsevät matalalla kynnyksellä testeihin ja ketjuihin päästään nopeasti kiinni että saadaan pidettyä tauti kurissa ja kun avaustoimia tehdään on tärkeää huolehtia turvaväleistä hyvästä käsihygieniasta ja muista ohjeista nämä eivät ole ristiriidassa keskenään kokoomus ei ole ehdottanut yökerhojen avaamista olemme sitä mieltä että että ne on hyvä tässä vaiheessa pitää suljettuina ja kun täällä esimerkiksi edustaja kiljunen nosti näitä viruslinkoja niin kyllä ne ovat nimenomaan nämä yökerhot mistä ne ovat lähteneet liikkeelle ja niitä ei olla avaamassa kyse on

ja kahviloista ja niiden avaamisesta meillä ei ole tehty rajoituksia esimerkiksi kauppakeskuksiin siellä voi olla satoja ihmisiä kerrallaan eikä ole mitään rajoituksia siihen ja siihen nähden nämä eivät ole oikein suhteessa toisiinsa itse näkisin että kun me voimme täällä pitkäänkin tämän viruksen kanssa joutua olemaan on tärkeätä

sitten työpaikoilla tai olimme me sitten kaupoissa tai ravintoloissa meidän yhteiskunta ei kestä sitä että me pidämme hyvin tiukasti koko ajan säppejä kiinni huomioiden kuitenkin että meillä tautitilanne tällä hetkellä on hyvä ja semmoisena sen pitääkin säilyä alueellinen huomiointi on kyllä ehdottoman välttämätöntä tarkastella tässä samanaikaisesti millä tavalla näitä rajoituksia ollaan laajentamassa mitä liittyy vielä niin olemme sitä mieltä että että se aukioloaika sinne kahteenkymmeneenneljään on se milloin ravintola voi olla auki ja siihen ei pitäisi sekoittaa nyt sitä alkoholipolitiikkaa jos halutaan tehdä alkoholipolitiikkaa niin sitten pitää avata alkoholilaki ja tehdä sitä kautta sitten alkoholirajoitukset

suhteen eli kun tämä on tartuntatautilaki niin pysytään oikeasti myös tartuntatautiasioissa kun näitä rajoituksia tämän lain perusteella halutaan tehdä

arvoisa puhemies tässä on tasapainoinen esitys jolla lähteä liikkeelle totta kai olisi tavoitteellista että meillä on mahdollisimman joustava lainsäädäntö ja me pystymme joustavuutta lisäämään kun me opimme ja tiedämme miten ravintoloiden ja muun yhteiskunnan avaaminen vaikuttaa epidemiatilanteeseen siihen pyritään mitä vähemmän tautia on yhteiskunnassa liikkeellä sitä enemmän ihmisillä on luottamusta liikkua eihän sekään ole vastuullista kehottaa ihmisiä toimimaan niin kuin ennen jos meillä olisi epidemiatilanne päällä

pelkästään tartuntaketjuja jäljittämällä voitaisiin taas muuten yhteiskunta ihan normaalisti pitää avoinna se olisi tietysti hirveän hienoa mutta ehkä tällä hetkellä hieman epärealistista suomessa ja ihan missä tahansa muuallakin sen sijaan uskoisin että se että ihmiset pääsevät lähtemään mökeille ja ovat siellä vähissä ihmiskontakteissa aivan aivan fiksua mutta ei voida sitten myöskään ajatella että meillä on alueelliset rajat jossa tauti pysyy kun ihmiset lähtevät matkailemaan siinäkin on vähän joko tai valinta jos vaaditaan kovin alueellisia rajoitustoimia ja sitten ajatellaan että kotimaanmatkailu lähtee liikkeelle kesällä niin ehkä

ymmärrän että ihmisten luottamus politiikkaan kärsii tällaisesta toiminnasta jota te te olette tehneet viime hallituskaudellakin esimerkiksi tämän sote farssin osalta jossa ihan täysin epäonnistunutta mallia ei vihelletty poikki viisaatkaan viisaatkaan kansanedustajanne eivät voineet sitä viheltää poikki myöskään tämmöisissä tasa arvokysymyksissä aborttilainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä nekään kansanedustajat tulleet äänestämään vaan olivat poissa jotka olisivat kannattaneet itse asiaa jota oppositio esitti ja sitten te täällä esitätte että on jotenkin hirveän epätavallista että että täällä ei ei jotakin kokoomuksen lausumaa ole hyväksytty vaikka itse asiaa kannatetaan semmoinen ei lisää ihmisten luottamusta politiikkaan että te esitätte hämmästynyttä kun teidän lausumaanne ei täällä hyväksytä se ei tarkoita sitä että jotakin asiaa puolue ei kannattaisi me olemme vihreissä tuoneet meidän linjamme esiin me teemme yhteistyötä mutta kaikkia meidän linjojamme ei aina heti saada läpi se varmaan koskee ihan jokaista puoluetta
arvoisa puhemies tämä keskustelu osoittaa että rajoituksia oli helpompi asettaa kuin niitä on purkaa haluan todeta että täälläkin on puolueiden välillä tulkintaeroja siitä mikä on turvallista ja mikä on varovaista näyttää siltä että tässä keskustelussa kokoomus edustaa kaikista liberaaleinta linjaa kaiken kaikkiaan teiltä voi myös kysyä sitä mikä on tämä teidän

kaksikymmentäkaksi ja sitten ravintolat suljetaan kello kaksikymmentäneljä mutta sitten palaan myös tähän edustaja mykkäsen aika tasapainoiseen puheenvuoroon hän tuntui tuntevan hyvin joensuulaista ravintolamaailmaa ja itsekin tunnen jonkun verran varsinkin niitä ruokaravintoloita

hyvästä ruokaravintolasta jossa on vain neljäkymmentäviisi paikkaa myös kyllä todettu asiakaspaikkarajoitukseen ravintoloitsija sanoi että kyllä he uskaltavat aukaista ravintolansa niinkin että vaikka vain puolet siitä voi olla käytössä ja että suurin osa heidän asiakkaistaan tulee sinne pariskuntina ja kahdestaan se on aika yleinenkin tilanne että ravintolassa on vain

ravintoloitten kannattavuuden kannalta iso kysymys jota varmasti jokainen ravintola omalta osaltaan joutuu ensimmäinen kuudetta ja nyt tänä viikonloppuna kovasti jo pohtimaan vielä otan esille tämän alueellisuusnäkökohdan siihen on tullut perustuslakivaliokunnalta sosiaali ja terveysvaliokunnalta ja myös tästä salista yli puoluerajojen

arvoisa herra puhemies täällä on kysytty kokoomuksen linjaa mielestäni linja siis yleisesti tässä epidemian torjumisessa on aika selvä pyritään tämän taudin tukahduttamiseen ottaen kuitenkin huomioon tarve avata suomalaista yhteiskuntaa varovasti asteittain ja arvoisat kollegat olen ymmärtänyt että tämä on myös hallitus ei halua käyttää ilmaisua tukahduttaminen mutta asiallisesti olen ymmärtänyt että meidän linja on ihan sama ja jos näin on niin tuen hallitusta tässäkin asiassa edustaja kiljuselle on pakko todeta että se että kehun hallituksen toimintaa yleisesti tämän epidemian torjunnassa ja että kokoomus on siihen hyvin tyytyväinen ei tietystikään tarkoita sitä ettemmekö me olisi kannustamassa ja tarvittaessa patistamassa hallitusta parempiin ratkaisuihin niissä asioissa niissä yksityiskohdissa joissa ollaan oltu eri mieltä ja nyt ajankohtainen on esimerkiksi tämä

hallitus ilmeisesti on tänään tai lähipäivinä tarkistamassa kantaansa toinen ajankohtainen esimerkki on tietysti nämä urheilukatsomot joista täällä jo puhuttiin no sitten nämä alueellisesti eri säännöt me näemme siis tämän kokonais ison kuvan ollessa yksituumainen että tässä jo ensimmäinen kuudetta alkaen olisi mahdollisuus niissä maakunnissa joissa virusta ei ole viikkoihin ollut antaa vähän väljemmät ehdot näille ravintoloille kuin siellä missä virus vahvasti on läsnä ministeri kiuru sanoi että sitten kun ihmiset lähtevät liikkeelle ja tapaavat toisiaan työpaikoilla jos me olemme jossain maakunnassa vaikka pohjois karjalassa jossa virusta ei ole niin en ymmärrä miten se virus siitä että ne pohjoiskarjalaiset ihmiset sitten tapaavat toisiaan työpaikalla tai ravintolassa kun sitä virusta ei siellä ole sitten lähtee liikkeelle sen ministeri sen ministeri kiuru ehkä joutuu minulle selittämään mutta toki ymmärrän että kun maassa matkustetaan niin riski siitä että virus siirtyy matkustajien mukana on todellinen ja tässähän on kyse eräänlaisesta riskin arvioinnista ja me itse arvioimme että nämä vähän väljemmät säännöt näille ravintoloille jotka ovat siellä missä virusta ei ole eivät ole ongelma mitä edustaja ja vihreisiin tulee niin sanoin jo että edustaja harjanne mielestäni hyvin siinä facebook kirjoituksessa kuvasi tätä meidän toimintakulttuuria kuvasi hyvin näinhän se on ja tämä mihin itse kiinnitin huomiota on se että te patsastelette täällä ja ennen kaikkea tuolla somessa että teillä ei ole ryhmäkuria te olette tämmöinen mukava ja vapaa joukko teidän ryhmäkuri on aivan sama nojaa joukkuepeliin keskinäiseen solidaarisuuteen ja lojaalisuuteen opposition ponsia ei äänestetä kuin muillakin aivan sama paitsi pikkasen kovempi teillä on kaamea ryhmäkuri kun alkoholiasioissakaan ei sallita vapaita käsiä

arvoisa herra puhemies tästä kokoomuksen vastalauseesta ei käy ilmi se mihin aikaan kokoomus lopettaisi alkoholianniskelun siis ehdotetaan että ravintolat voisivat olla auki kello kahteenkymmeneenneljään mutta toivon että kun puheenjohtaja mykkänen käyttää kohta puheenvuoron niin kertoisitte olisitteko sulkemassa tämän alkoholianniskelun kello kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkolme vai kaksikymmentäneljä on hyvä että matkailusuositusta uudistetaan vaikkapa kotimainen luontomatkailu tai mökkeily pitäisi poistaa ikään kuin sellaisen paheksunnan piiristä

sekä epidemian torjunnan kannalta että sitten mielenterveyden edistämiseksi on tärkeää että kun kesä tulee niin suomalaiset voivat voivat hajaantua esimerkiksi pääkaupunkiseudulta turvallisemmin sinne mökeilleen ja ja mahdollisiin luontokohteisiin mitä he ovat jo tehneetkin mutta mutta on tärkeää että siitä selkeä selkeä suositus annetaan ministeri lähti pois mutta olisin kyllä kovin kiinnostunut kuulemaan missä vaiheessa tämä maskiselvitys on nyt menossa ja milloin annetaan suositukset mahdollisesta kansalaisten maskien käytöstä kun katselemme uutiskuvia euroopasta niin vaikkapa belgiassa saksassa ranskassa ja italiassa ravintoloiden terasseillakin istutaan maskit kasvoilla onko onko tästä tulossa hallitukselta suositusta edelleenkin kyllä itse kannustaisin hallitusta nyt kun edetään tässä yhteiskunnan avaamisessa ottamaan tämän alueellisen porrastuksen vakavasti ja käyttöön vielä kysymys perussuomalaisille tästä lausumaehdotuksesta raskaan liikenteen kuljettajien kannalta on varmasti ihan perusteltua se että heidän taukojen pitomahdollisuuksistaan huolehditaan mutta on huomioitava se että samalla esimerkiksi huoltoasemat olisivat silloin käytännössä ilmeisesti yötä myöten auki myös muille kuin raskaan liikenteen kuljettajille ja sehän voisi tietysti vaikkapa nuorisoa koota suurin joukoin sinne huoltoasemille tosin siinä on kyllä se hyvä puoli että alkoholitarjoiluahan siellä ei ole ja siinä on silloin paremmat edellytykset myös näille turvallisille väleille mutta toivon että kommentoisitte tätä että tiedän

hallitus etenee askel askelelta ja niin kuin oppositiokin on todennut epidemia on edelleen päällä ja siksi ihmettelen tätä loikkaa ja riskinottoa nyt heidän esityksissään ravintolatoiminnan osalta tärkeää on että ravintolatoiminnat avataan se on suomalaisen kotimaanmatkailun kannalta välttämätöntä jotta ihmiset lähtevät liikkeelle tässä on iso mahdollisuus tänä kesänä kotimaisella matkailulla ravintolatoiminnan avaaminen myös tarkoittaa sitä että siellä ovat edelleen ne tiukat hygieniatoimenpiteet ja turvallisuustoimenpiteet mikä myös sitten vaatii aika paljon toimenpiteitä sen ravintolahenkilökunnan osalta ja sillä on perusteltua tämä portaittainen avaaminen itsekin olen sitä mieltä ja tuen sitä mitä valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen totesi että nämä alueelliset arvioinnit on kyllä tehtävä tässä kesäkuun aikaan ja jos tartuntatilanne on semmoinen että se mahdollistaa niin näitä pitäisi ottaa käyttöön meillä on pohjois karjalassa viisi viikkoa ilman tartuntaakaan oltu ja kyllä se pikkusen ihmetyttää ei näitä pystyttäisi ottamaan käyttöön itsekin liityn liityn tuohon liikunta ja urheilupuolueeseen on välttämätöntä

tiede ja kulttuuriministeri kosonenkin totesi isojen urheilutapahtumien yleisurheilun ja palloilulajien pääsarjojen osalta katsoa tämä yleisömäärä siellä on seuroilla valmiit suunnitelmat jo olemassa moninkertaistaa nämä katsojamäärät siitä viidestäsadasta tietysti se on heinäkuun alussa kun pääsarjat aukeavat mutta kesäkuun puolessavälissä alkaa alkaa jo alemman sarjatason pesäpallo ja ja jalkapallotoiminta tämä on seuroille äärimmäisen iso taloudellinen kysymys varsinkin jos syksyllä tulee vielä murheita tämän epidemiakauden osalta vastaan ja uskon että kun yhteinen tahtotila tässä salissa tuntuu siihen olevan tässä asiassa päästään eteenpäin onneksi hallituksen strategian arvostelu ja kyseenalaistaminen on viime aikoina aika paljon salissa hiljentynyt

ja tartuntatilannetta katsotaan kyllä kyllä täytyy sanoa että tulokset kertovat kertovat puolestaan että se millä tiellä hallitus on mennyt on se oikea tie kiitos että oppositio on ollut mukana mukana tässä tässä ja hyvällä yhteistyöllä on näitä purkutoimenpiteitä ja ja epidemiatoimenpiteitä viety eteenpäin ja kiitos tietysti suomalaisten jotka ovat äärimmäisen kuuliaista kansaa toivottavasti tällä tiellä jatketaan
arvoisa puhemies nyt tämän keskustelun perusteella vaikuttaa siltä että kaikki olemme samaa mieltä siitä että alueellinen tarkastelu ja tilanteen kehittymisen tiivis seuranta on välttämätöntä kaikki olemme tästä samaa mieltä ja nyt toivottavasti olemme kaikki samaa mieltä siitä että on hyvä odottaa hetki koska nyt ravintolat pääsevät asteittain palaamaan normaaliin ja kotimaanmatkailun osalta ministeri kiuru iltapäivällä tehdään uudet suositukset tämä yhteisvaikutuksellisesti tulee vaikuttamaan siihen että ravintoloissa tullaan käymään ympäri suomen maakuntia myös toisista maakunnista eli trafiikki tulee lisääntymään ja toivottavasti toivottavasti ravintolayrittäjät saavat tästä sitä tarpeellista buustia myöskin sille omalle elinkeinolleen nämä ovat erittäin hyviä asioita niin ministeri kiuru että nyt maltti on valttia me tiedämme että on ollut tilanteita eikä puhuta mistään yökerhoista vaan puhutaan siitä että ihmiset ovat tiiviisti kokoontuneet viettäneet aikaa yhdessä epidemiologisesti ovat niitä riskitekijöitä ja sen vuoksi odotetaan nyt maltillisesti mikä on seuraavien viikkojen tilanne ja se juhannus kun valiokunnan puheenjohtajakin sanoi että siinä olisi yksi tarkastelun kohde niin niin varmasti olemme tästäkin kaikki samaa mieltä edustaja mykkäsen puheenvuoro oli hyvin tasapainoinen ja maltillinen ei ehkä edustanut nyt joidenkin muiden kokoomuslaisten näkemystä mutta uskon että muutkin kokoomuslaiset jakavat oman ryhmäjohtajansa näkemyksen sitten vielä lopuksi arvoisa puhemies haluan todeta perussuomalaisten huoleen siitä kun monet kuljetusalalla olevat esimerkiksi kuljettajat joutuvat työskentelemään öisin myös tämän koronaepidemian jatkuessa että heille pitäisi taata mahdollisuus pitää tarvitsemansa tauot ja ja ruokailumahdollisuus ja näin edelleen se on varmasti hallituksellakin hyvin tiedossa ja hallituskin tulee tätä asiaa tarkastelemaan ja tämä on varmasti yksi niistä asioista joihin hallitus tulee sitten hyvin pikaisesti myöskin etsimään ratkaisuja koska se on ihan selvää että monet ihmiset tekevät eri aikaan työtä vuorotyöläiset ja muut jotka ovat myöskin siis pitkämatkalaisia pois sieltä omilta kotikonnuiltaan kotiin ei voi mennä suihkuun niin kuin täällä joku kertoi ja se on juuri näin että meidän täytyy tehdä näitä ratkaisuja myöskin niin että me huomioimme koko yhteiskunnan eri tavalla töitä tekevät eri taustoista tulevat ihmiset tällä tavalla hallitus on nyt tehnyt ja uskon että hallitus tulee tekemään näin

arvoisa puhemies hallitus on onnistunut tämän koronaepidemian hallinnassa ja hoidossa erittäin hyvin kansainvälisestikin vertailtuna kiitos siitä hallitukselle ja kiitos tietysti myös suomalaisille että ovat suosituksia ja näitä rajoituksia kunnioittaneet tauti on nyt painunut jonkun verran tartuntoja ja kuolemia on yhä vähemmän mutta vaara ei ole ohi on edelleen keskityttävä rajoitusten purkutoimissa malttiin ja huolellisuuteen ihmisten turvallisuutta ja terveyttä on eri paikoissa edelleen suojeltava täällä on tullut hallituspuolueilta nyt kritiikkiä vähän opposition puolelle ja ja oppositiolta tietysti hallitukselle normaaliin tapaan mutta minä sanoisin että oli kuitenkin hieno kuulla että moninaisen kritiikin väliin osataan myöskin antaa kehuja silloin kun on hyvin mennyt ja erityisesti edustaja zyskowiczin kehut hallituksen toimista lämmittivät ja on ihan oikein että tulee myöskin niitä kriittisiä paikkoja joita voidaan tarkastella ja yksi semmoinen esimerkki mihin voin yhtyä on edustaja pauli kiurun esille tuoma asia jonka ottivat esille myöskin edustaja multala ja ja monet muutkin urheiluihmiset täällä edustaja eskelinen myöskin elikkä nyt kun terasseja voidaan avata ja isoilla terasseilla parhaimmillaan voi olla yli sen viisisataa voi olla tuhatkin henkeä niin siellä voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin ja kriteerein toimia mutta sitten esimerkiksi urheilutapahtumassa missä on isot stadionit tai tilat missä voidaan väljästi olla rajoitus olisi kuitenkin edelleen se viidennelläsadannella kyllä tässä on selkeä epäkohta ja on hyvä että tätä asiaa on nostettu esille myöskin ministeri hanna kosonen on julkisuudessa reagoinut tähän ja toivotaan että myöskin siellä hallituksessa tätä asiaa ja linjausta tarkistellaan tarkistellaan uudemman kerran ja otetaan huomioon ne huolet mitä näissä edellisissä hyvissä on ne huolet mitä urheiluseuroilla tässä on

mutta tietysti terveys edellä korona on edelleen hengenvaarallinen virus ja siinä mielessä tätäkin pitää aina maltilla maltilla katsoa eteenpäin
jos jos sopii niin tämä

arvoisa puhemies kiitos edustaja guzeninalle ja koskiselle kehuista tasapainoisen puheenvuoron osalta mutta miettimään kuuntelitteko sen ihan kokonaan vai olemmeko todella yhtä mieltä olemmeko todella yhtä mieltä siitä että hallituksen tulisi nyt jo ensi viikkoon mennessä katsoa tämä asia alueellisesti ravintoloiden avaamissääntöjen osalta kuten perustuslakivaliokunta on aika lailla edellyttänyt ja myöskin stv sosiaali ja terveysvaliokunta sitä mietinnössään tarkkaan käsittelee näin todella henrik saarikorven kuurnankulma joensuussakin pääsisi avautumaan kun siellä ei ole viikkoihin ollut tapauksia ja ja tällä viidenkymmenen prosentin säännöllä he eivät sitä voi tehdä tai lukuisat muut ravintolat suomessa todella pelkään että tulee olemaan pettymys se että aika monet paikat eivät nyt pysty en tiedä onko se välttämätöntä perustuslakivaliokunnan lausunto lähtee vähän siitä että se ei välttämättä ole välttämätöntä ja välttämättömyydestähän tässä on kyse on aivan totta niin kuin täällä on sanottu että tämä keväthän on mennyt siis hyvin ja siitä saamme kiittää suomalaisia kiitos suomalaisille myös kaikki eduskuntapuolueet hallituksen johdolla ovat pystyneet tekemään nopeita lainsäädäntötoimia joilla on tehty rajoituksia kokoomuksen linja on se että meidän pitää pystyä pitämään tämä tauti tukahduksissa käytännössähän epidemia on nyt tukahtumassa siis meillä on kolmisenkymmentä tartuntaa päivässä mutta se ei tule itsestään menemään näin jos on uskominen thlään toinen aalto on sieltä tulossa toivottavasti he ovat väärässä mutta jos on uskominen niin on tulossa se mitä me tällä hetkellä peräänkuulutamme on että nyt oikeasti suojavälinetuotanto pitää saada riittävälle tasolle valmius niiden käyttöönottoon laajasti hienoa että eilen pystyttiin tiedottamaan tai oliko toissa päivänä että tuotanto voisi olla suomessa pian noin miljoona maskia päivässä mutta esimerkiksi elinkeinoelämän exit strategian viisi viiva kuusi miljoonaa päivässä jotta voitaisiin laajasti palveluelinkeinoissa henkilökuntaa suojata guzenina taisi kysyä pitääkö ravintolassa syödä maski päällä minä luulen että se syöminen on aika mutta ei se mikään vitsi ole ei se mikään vitsi ole muualla euroopassakaan että voisi palveluammateissa olla tarpeen käyttää ja esimerkiksi kun tässä metrolla liikutaan vaikkapa guzeninan kanssa samasta kaupungista niin kyllä siellä ihmisiä jo nyt on sen verran että siinä voisi olla ihan järkeä että siellä liikuttaisiin maskien kanssa toinen asia on se testaaminen tällä hetkellä ei ole varmaan oireettomiakaan tapauksia niin paljon mutta meillä täytyy olla se tilanne että jos syksyllä epidemia lähtee lisääntymään niin ihmisillä on se fiilis että sinne mennään matalalla kynnyksellä ilman lääkärin lähetettä meidän pitää pystyä testaamaan kymmeniätuhansia ihmisiä päivässä saadaan ne ketjut äkkiä kiinni jäljityssovellus tällä hetkellä olen hieman huolestunut siitä että että tämä tarjouspyyntö joka stmstä tai thlstä on nyt itse asiassa laitettu liikkeelle näyttää olevan itse asiassa sen tyyppinen että kestää vielä hyvin pitkään ennen kuin jäljityssovellus saadaan suomeen käyttöön sen pitäisi olla meillä käytössä siinä vaiheessa kun alkaa nämä ovat niitä asioita kun tässä on kysytty meiltä mikä on kokoomuksen strategia meidän pitää olla valmiita pitämään tämä tauti tukahdutettuna ja siihen tarvitaan uusia keinoja guzenina sanoi että ravintolat pääsevät normalisoimaan toimintaansa pahoin pelkään että pitäisi puhua että osa ravintoloista pääsee valitettavan iso osa jää nyt kyllä avautumatta jos ei hallitus nyt nopeasti käytä tätä asetuksenanto oikeuttaan sen suuntaisesti mitä laajasti täällä eduskunnassa on toivottu niin että tämä alueellinen porrastus välttämättömyyden perusteella toteutuu

arvoisa puhemies edustaja räsänen kysyi vähän tarkennusta tähän tehtyyn esitykseen vastaan siihen mielelläni perussuomalaisten tavoitteenahan on palauttaa yhteiskunta normaaliksi eikä sinänsä tehdä mitään esimerkiksi työaikalainsäädäntöön tulevia muutoksia tai tällaisia jotka vaikuttaisivat sitten itse kunkin aukioloaikoihin tilannehan on se että nyt kun tämä raja on sitten kaksikymmentäkolme niin monet paikat eivät avaa koska heidän asiakaskontaktinsa voivat tulla jonakin muuna aikana eivät välttämättä juuri siinä otan konkreettisen esimerkin jos edustaja räsänen käy hämeenlinnassa vaikka tapaamassa äänestäjiään ja palaa sieltä sitten kello yhdeksän jälkeen kohti riihimäkeä niin linnatuulen huoltoasemakin joka normaalisti on kaksikymmentäneljä tuntia auki menee kiinni jo nolla nolla tämä siitä riippumatta että hämeenlinnassa toimii prisma joka on kaksikymmentäneljä tuntia auki eli kyllä tällä esityksellä on tarkoitus asettaa myös yhdenvertaiseen asemaan nämä nämä paikat ja kuten tiedät niin siinä välissä on pitkä pätkä ilman palveluita eli kyllä tämä varmasti palvelisi teidänkin kannattajia ja siksi kannustamme että tuette tätä esitystä ministeri kiuru mainitsi täällä alkoholipolitiikasta että näillä prosenteilla olisi jotakin merkitystä mutta kuitenkin tässä nimenomaisessa pykälässä mainitaan että ravitsemustoiminnan harjoittajan tulee huolehtia siitä että asiakkaiden oleskelu järjestetään riittävän väljästi ja asiakaspaikat sijoittuvat riittävän etäälle toisistaan tämä siis aivan

niistä on erikseen säädetty kun tämä sitten tuli sosiaali ja terveysvaliokuntaan niin tämä käännettiin ihan päinvastoin ja ja yhtäkkiä asetuksella säädettäisiinkin millä alueilla voidaan näistä rajoituksista vapautua kyllä tässä on hallituksella hieman likapyykkiä pestäväksi nimittäin tämä välttämättömyysasetus ja edellytys ei millään tavalla toteudu esimerkiksi varsinais suomessa ja satakunnassa siksi tulemmekin edustaja hurun kanssa patistamaan toimenpidealoitteella hallitusta siten että voisimme viidestoista kesäkuuta mennessä vapauttaa kaiken ravintolatoiminnan näissä maakunnissa tämä huomioisi thln edellytyksen siitä että alkuvaiheessa kaikilla alueilla toimittaisiin yhtä aikaa tässä olisi kahden viikon gäppi kiitos arvoisa puhemies

korjata edustaja junnilan väärinkäsitystä totesitte että

jopa alkoholiprosenteista en nimenomaan puhunut puhuin viidenkymmenen prosentin asiakasmäärästä ja kerroin että kun valmistelussa pohdittiin sitä voidaanko turvavälit säilyttää nimenomaisesti vain edellyttämällä sitä lainsäädännössä niin siitä käytiin tosi kova keskustelu asiantuntijoiden kanssa siitä pitäisikö vaatia enemmän tämä hallituksen esitys joka eduskuntaan tuli käsittelyyn lähti nimenomaan siitä että sen turvavälin pitää aidosti toteutua ja näin ollen epäilen että seitsemänkymmenenviiden prosentin asiakasmäärä johtaisi paikoitellen siihen että edes sitä turvaväliä jota me vaadimme thln suosituksesta jokaista suomalaista noudattamaan eli ei olisi mahdollisuus noudattaa ja sen takia tällä asiakasmäärällä on merkitystä ymmärrän hyvin että ravintola ala ja käsittääkseni mara jopa julkisuudessa ovat toivoneet kahta korjausesitystä että voitaisiin nostaa heti ensi vaiheessa seitsemäänkymmeneenviiteen tämä asiakasmäärä ja toisaalta he ovat toivoneet myöskin että voitaisiin vähän myöhäistää kellonaikoja ja niin kuin olen todennut monta kertaa julkisuudessa tässä vaiheessa ei ole järkevää epidemiologiseen tilanteeseen nähden ottaa sitä riskiä koska nämä rajoitukset jokaisella alueella perustuvat siihen että me olemme painaneet näillä rajoituksilla tämän tartuttavuuden alas tämä voi tapahtua kuulkaa yhtä lailla omassa kotimaakunnassani satakunnassa kuin jossakin muussakin maakunnassa että kun ihmiset tulevat jälleen yhteen niin tartunta voidaan saada ja nyt pitäisi kaikkialla suomessa sitoutua ravintolatoiminnassa näihin turvallisiin yleisiin ohjeistuksiin ja se alueellisuus tulee arvioitavaksi niin kuin täällä on monta kertaa sanottu heti juhannusviikolla jos tämä alkaa hyvin kaikki menee hyvin niin se alueellinen tarkastelu nimenomaan lähtee siitä tautitilanteesta tilanteessa jossa nämä rajoitukset on poistettu mutta meillä ei vielä semmoista tilannetta ole ja välttämättömyyttä on arvioitava joka hetki

arvoisa herra puhemies ravintoloiden avaamiskeskustelussa yksi on jäänyt hieman vähemmälle huomiolle ja se on kyllä henkilöstön turvallisuus ravintoloissa edustaja koponen ansiokkaasti nosti esille että henkilöstöllä on hygieniapassit mutta tosiasiassa sen

edustaja räsänen toi esille koronasta ja sen tarttumisprosessista hygieniapassi ei anna siihen valmiuksia mutta se on hyvä kivijalka lähteä rakentamaan henkilöstön turvallisuutta koska siellä on jo ymmärrystä hygienian merkityksestä kun tämä passi on suoritettu mutta pitää muistaa että työnantajan on järjestettävä työntekijöiden käyttöön henkilöstömäärään nähden riittävät sosiaalitilat tässä kohtaa pysähtyisin pohtimaan kuinka ravintoloissa voidaan mahdollistaa henkilöstön oma turvallisuus myös koska tiedetään että ei siellä baaritiskin takana olekaan niin helppoa noudattaa näitä välimatkoja metristä kahteen metriin saatikka että ravintoloitten sosiaalitilat tässä tautitilanteessa sellaisia että siellä on asianmukaisesti varustettuja käymälöitä ja ja ruokailua varten varustettuja tiloja eli tämä pitää pystyä huomioimaan ja sen henkilöstön oman turvallisuuden vuoksi on tärkeätä myös tuoda esille ja tässä kohtaa varmasti täytyy kiittää edustaja mykkästä olisiko tässä kohtaa nyt järkevää ruveta miettimään suojamaskien käyttöä sekä asiakaskontaktiin nähden että erityisesti henkilöstön oman turvallisuuden vuoksi keskinäisen kontaktoinnin kautta eli pidetään huoli työntekijöistä lopuksi haluan onnitella satakuntaa tänään tuli kuukausi täyteen että ei ole yhtään laboratoriotutkimuksissa todettua tartuntatapahtumaa se varmasti on tärkeä viesti niin että nyt sitten siinä juhannusviikolla voidaan pohtia missä vaiheessa ollaan mikä maakunta tai joku alue mahdollisesti olisi täällä laajemman vapauttamisen piirissä toivon ja luotan kyllä että hallitus tulee itseään valvomaan että tämä tilanne todellakin tarkastellaan vaikka puhemies sanoi että jos

täytyy sanoa että ravintolatoiminta ja ravit ovat yhtä lailla se on myös siellä tulonlähde sen kilpailun järjestäjälle ja siinä mielessä raviurheilun yleensä pantaan laitto tuossa määrin oli ehkä vähän ylimitoitettua koska se on harrastus missä perhepiirissä ollaan sen hevosen kanssa siellä ei ole lähikontakteja toisten kanssa siinä mielessä toivon nopeita toimia sen purkamiseen

arvoisa herra puhemies palautetta on tullut näistä aukioloajoista ja aamun osalta esitimme kello viittä itselleni on tullut palautetta huoltamoyrittäjiltä jotka palvelevat heti viiden jälkeen ammattikuljettajia joilla on tiukat lepotaukomääräykset niitä pitää noudattaa ja tietysti liikenneturvallisuuden kannalta on tärkeää on tärkeää että että pääsee asiallisiin tiloihin aamukahville aamiaiselle ja wc tiloihin ja näin poispäin eli sen suhteen olisi ehkä ollut syytä harkita sitä kello viiden aikaa vielä uudestaan tuskin sinne viiden aikaan tulee ihmisiä muuten notkumaan ikään kuin aiheuttaen lisää riskiä sitten tähän mitä edustaja myllykoski puhui raveista niin juuri näin kun puhumme tartuntatautilaista ja puhumme tässä ravitsemusliiketoiminnasta niin kyllä siihen tämä katsomoasia sitä kautta liittyy aivan oleellisella tavalla vaikka puhemies vähän varoitteli tästä aiheesta kyllä se linkki siinä on olemassa turvallisuussuunnitelmat on olemassa seuroilla veikkausliigalla ja varmasti myös raviväellä ja uskon että urheiluyhteisö on sitoutunut toimimaan turvallisuus ensisijaisena prioriteettina kiitän myllykoski hyvistä kannanotoista ja muistutan että ministeri kosonen on tässä katsomoasiassa varmasti tekemässä tämän vuoden

arvoisa puhemies loppujen lopuksi luulen että monessakin asiassa hallituksen ja opposition linjat ovat hyvin lähellä toisiaan itse asiassa nyt hallitus muutti sitä strategiaansa selvästi tuossa jokin aika sitten eli aivan selvästi pyritään siihen että tauti painetaan alas ja se sanotaan myös suoraan kuitenkin tämmöiseen normaaliin demokratiaan toivottavasti myös myös poikkeusaikana kuuluu se että oppositiolla on mahdollisuus tuoda esiin niitä kohtia joihin pitäisi vielä tarkemmin kiinnittää huomiota

no sitähän mekin ihmettelimme mutta siihen varmaan osaa hallitus paremmin vastata oli hyvin epäselvää jossain kohtaa se hillitäänkö taudin leviämistä eli hidastetaanko vai pyritäänkö se oikeasti painamaan alas ja tähän on kiinnitetty moneen otteeseen huomiota myös mediassa en jatka siitä sen enempää kun aika on rajallinen

testaus ja sitten laajamittainen jäljitys ja tähän me todella odotamme nyt myös sitä sovellusta avuksi sillä ihmisvoimin tämän tekeminen varsinkin jos tautitilanne yhtään tästä kasvaa on erittäin työlästä sen vuoksi todella toivon että sitä asiaa

sitten tietysti kolmas asia on tämä että nämä rajoitukset oikeasti tehdään ja toisaalta niiden purkaminen tehdään terveysperusteisesti ja että koko hallituksella ja ja valtioneuvostolla on sama linja ministeriöiden virkamiehiä myöten ainoastaan sillä tavalla myös kansalaiset pitävät edelleen niitä rajoituksia ja suosituksia perusteltuina jos me täältä lähetämme yhteisen viestin siitä mikä on sallittua mikä ei ole mitä suositellaan mitä ei ja ja näin ihmiset varmasti uskaltavat myös sitten vähitellen palata käyttämään palveluita kun he tuntevat tuntevat että se on turvallista

arvoisa puhemies kokoomuksen edustaja zyskowicz myönsi tässä avoimesti ja kuvasi hyvin mikä on toimintakulttuuri ollut pitkään täällä eduskunnassa toisin kuin kokoomuksen viestinnässä aiemmin esitettiin siellä rakennettiin sellaista kuvaa ihmisille että tässä kokeneetkin kansanedustajat ovat olleet erityisen hämmästyneitä siitä että yhtä lausumaa ei täällä hyväksytty sitten kysyin kokoomuksen kokeneelta kansanedustajalta kysymyksen että kuinka monta

lausumaa kokoomus viime kaudella ollessaan hallituksessa täällä täysistuntosalissa hyväksyi mutta en ole saanut vastausta on totta kai tärkeätä haastaa niin oppositiossa kuin sitten hallituksen sisälläkin niitä linjoja ja on minun mielestäni tärkeätä että puolue tuo avoimesti esiin näkemyksiään oppositiossa ja hallituksessa ja kuten tiedetään niin niin aina

kaikkien puolueiden kaikki tavoitteet eivät mene saman tien läpi mutta on selvää että myös alkoholilainsäädäntöä ja muita kysymyksiä joita täällä on nostettu käsitellään ja niitä käsitellään myös hallituksessa senhän me olemme jo kuulleet esimerkiksi tämän pienpanimokysymyksen osalta ehkä teille tuli yllätyksenä että että halusimme tuoda avoimesti esiin niitä poliittisia prosesseja arvostan myös teidän kansanedustajianne niitä jotka aikaisemmilla kausilla ovat tuoneet avoimesti esiin sellaisia politiikan toimintatapoja joita puolueiden sisälle ja tänne eduskuntaan on muodostunut

sitten itse asiaan uuttamaata koskien meillä on edelleen vielä tautitapauksia helsingissä on on tautitapauksia kysyisin ministeriltä kun puhutaan paljon nyt rajoitusten purkamisesta että minkälaisia kohdennettuja toimia voisimme vielä vahvemmin tuoda uudellemaalle olisiko esimerkiksi joukkoliikenteessä suositus käyttää maskia sellainen josta meille olisi hyötyä niin että voisimme myös täällä uudellamaalla saada tautitilanteen painettua alas toinen kysymys mobiiliaplikaation osalta on se että koska saisimme sen käyttöön ja sitten toki myös rokotteen osalta kysymys että minkälaisia toimia nyt tällä hetkellä tehdään sen eteen että saamme mahdollisimman nopeasti rokotteen käyttöön uskoisin että yksi tämmöinen kesä vähemmillä tapahtumilla kulttuuritapahtumien perumiset ravintoloiden rajoitukset kestetään mutta mitä tapahtuu jos vaikka ensi kesä on on taas sellainen jossa joudumme rajoittamaan hyvin vahvastikin tällaisia isoja tapahtumia sen takia itse toivoisin että kaikki tehdään sen eteen ja varmasti tehdäänkin että saamme rokotteen ensi tilassa jos sellainen onnistutaan kehittämään

arvoisa herra puhemies tämä on ollut hyvä ja rakentava keskustelu ja mielestäni on helposti todettavissa että suomessa vallitsee laaja yksituumaisuus siitä että tämä iso kuva tämä marinin hallituksen politiikka tämän epidemian torjumiseksi on ollut hyvää ja onnistunutta politiikkaa samoin olemme mielestäni yhtä mieltä siitä että nyt kun rajoituksia puretaan tulee edetä varovasti ja asteittain varautua myös takaiskuihin se että sitten erilaisissa yksittäisissä asioissa ja yksityiskohdissa oppositiosta kokoomuksesta on kiritetty ja kannustettu hallitusta niin kuin maaliskuussa mihin täällä viitattiin ottamaan nämä poikkeusolot käyttöön on ihan luonnollista ja jälkikäteenkin arvosteltuna ollut perusteltua mitä tulee tähän strategian arvosteluun niin ollut ennen kaikkea sitä että on ollut näköjään hallitukselle itselleen ja myös muille jonkin verran epäselvää mikä on ollut tämä strategia joka nyt mielestäni on selvä pyritään tukahduttamaan ottaen kuitenkin huomioon tarve avata suomalaista yhteiskuntaa ministeri kiuru pyörittää päätään että ei ole ollut epäselvää ilmeisesti no ainakin sellaisia tapahtumia on ollut esimerkiksi että yön pimeinä tunteina valtioneuvoston kanslia on mennyt stmn sivuille korjaamaan siellä olevaa luonnehdintaa valtioneuvoston strategiasta no jos se olisi täysin yksiselitteinen niin ehkä tällaiseen yölliseen korjaamiseen ei olisi ollut tarvetta pitkään ministerit puhuivat nimenomaan painotetusti että tavoitteena on estää viruksen leviämistä ei siis estää viruksen leviäminen tämä voi tuntua pieneltä erolta mutta siinä on tietty ero ja olen ymmärtänyt että nyt me olemme samaa mieltä kaikki niin lähelle nollaa kuin mahdollista ottaen kuitenkin huomioon tarve avata yhteiskuntaa ei kukaan täällä varmasti ole sitä mieltä että painetaan nollaan kaikin käytettävissä olevin keinoin koska silloinhan me uudelleen tämä ei ole semantiikkaa edustaja

oikein juridiikkaakaan mitä vihreisiin tulee niin edustaja holopainen on teillä kaamea tuo ryhmäkuri kun alkoholiasioissakin näköjään teillä on tiukka ryhmäkuri meillä muilla siinä sallitaan vapaammat kädet mutta vakavasti sanottuna minua tässä asiassa askarruttaa se että te annatte ymmärtää että te olette jotenkin hyveellisempi puolue kuin nämä turmeltuneet muut puolueet teillä ei ole ryhmäkuria näinhän viimeksi facebookissa tiistaina edustaja harjanne kirjoitti teillä ei ole poliittisia virkanimityksiä teidän johtohenkilöt eivät hyppää sote yrityksiin tai etujärjestöihin tai viestintätoimistoihin lobbaamaan te olette tämmöinen hyveellinen puolue ja muut ovat turmeltuneita te olette ihan yhtä hyveellinen tai yhtä vähän hyveellinen kuin kaikki muutkin

arvoisa puhemies aikaisempaan puheenvuoroon ottamatta kantaa niin haluaisin kuitenkin ehkä sen että jos asiantuntija maailmalta haluaisi ammentaa jotakin tähän keskusteluun niin sen että asiantuntijana ihminen on vastuussa kokonaiskuvasta kun hän antaa tietynlaisia suosituksia tai kirjoittaa tekstejä ja nyt kun tänään kuuntelin tätä keskustelua niin siellä on taustalla ollut koulujen avaaminen jota on kritisoitu ja nytten täällä on ollut puhetta siitä että ravintoloissa annetaan olla yli viisikymmentä prosenttisesti ihmisiä paikalla että aukioloaikoja väljennettäisiin sinne puoleenyöhön saakka että buffetit täytyisi myös sallia sitten on ollut puhe siitä että kotimaassa matkailua pitäisi ruveta suosittelemaan ja että urheilutapahtumiin pitäisi saada enemmän ihmisiä osallistumaan kun näitä lähtee sitten summaamaan yhteen niin huomaakin sen mitä on jo tapahtunut edustaja mykkänen puhui siitä että tautitapauksia on ollut noin kolmekymmentä per päivä viime viikolla niitä on ollut yli viisikymmentä tällä viikolla yli kuusikymmentä per päivä eli selkeästi tietyillä avaustoimilla on mahdollisesti ollut vaikutuksia siihen miten tauti on levinnyt ja sen vuoksi tässäkin laissa pyritään lähtemään liikkeelle hyvin varovaisesti ja maltilla ja katsotaan miten tämä leviää ja sitten katsotaan avataanko enemmän vai rajoitetaanko ideahan tässä on kuitenkin mehän voisimme täällä puhua pian siitä että joulukin perutaan täytyy ymmärtää tämä kokonaisharkinta tästä pitkästä ajasta joulukin perutaan ei voi mennä enää kauppoihin ostoksille jos syksyn toinen aalto onnistuukin tulemaan tässä kohtaa täytyy ymmärtää kun me puhumme viidestäkymmenestä prosentista samalla kun olemme kouluja avanneet samalla kun mahdollisesti höllennämme kotimaanmatkailua että tässä voidaankin olla sellaisessa tilanteessa että enemmän ihmisiä on teholla enemmän ihmisiä kuolee

ja siksi valtio on valmis nyt ottamaan lainaa jotta se kykenisi korvaamaan menetettyjä ansioita ravintoloille yökerhoille muille yrittäjille koska me haluamme säästää suomalaisia ihmishenkiä siksi tästä kokonaiskuvasta on nyt pääasiallisesti vastuussa hallitus hallitus etenee askel kerrallaan ja on valmis ottamaan askeleita taaksekin päin jotta me emme olisi ruotsin tiellä siellä heidän strategiansa on on ollut virheellinen siihen me emme halua syyllistyä
arvoisa puhemies suomalaiset ovat noudattaneet hyvin tunnollisesti niitä kehotuksia ja ohjeistuksia mitä heille antaneet se on hyvä ja sillä on saatukin tautitilanne hyvin hallintaan suomessa sen takia onkin hyvin erikoista että hallituksen suunnasta tulee ristiriitaisia viestejä ohjeistusten suhteen viimeisimpänä liittyen nyt aikaisemmin ollaan ollaan saatu toki paljon paljon ristiriitaista viestiä esimerkiksi suojavarusteisiin ja testaukseen liittyen mutta nyt liittyen tähän kotimaanmatkailuun kun toinen ministeri suosittelee jopa matkailua ja toinen sanoo ettei ole vielä suositeltavaa matkailla suomalaisilla on kesäloma yleensä kesäisin ja tässä ollaan oltu tiukkojen rajoitusten alla pari kuukautta joten vaikuttaisi hyvin luonnolliselta että nyt pääsee matkaamaan matkaamaan omassa kotimaassaan käyttämään kotimaisia palveluita löytämään suomesta uusia alueita joilla ei ole aikaisemmin välttämättä matkustellut toki tämä kaikki hyvää käsihygieniaa ja hyvää turvavälipolitiikkaa noudattaen siitä me kaikki pitää kiinni samaan aikaan täällä ollaan kuitenkin hiljaa ulkomaista meillä on venäjällä ja ruotsissa paljon tartuntoja ja siihen pitäisi myöskin ottaa kantaa nyt me keskustelemme täällä kotimaanmatkailusta joka kuitenkin kotimaan tasolla on on pieni riski jos huolehditaan kaikki ja otetaan vastuu itse myöskin meidän omasta terveydestämme ja toki jos sitten ollaan huolestuneita

hakeutua sellaiselle alueelle esimerkiksi uudellemaalle missä tartuntoja on on ollut enemmän niin niin voi toki käydä sitten muissa suomen paikoissa ja jättää esimerkiksi linnanmäen väliin no vielä tässä sen verran että oli hyvä puheenvuoro edustaja myllykoskelta liittyen henkilöstön turvallisuuteen ja on tärkeä asia huolehtia henkilökunnan turvallisuudesta yhtä lailla se on hyvin paljon myöskin sitä muuta suojausta ja turvavälien noudattamista siellä itse ravintolassa ja uskon että ravintoloitsijat siihen senkin takia kiinnittävät huomiota sekä asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuuden osalta

rajoituksia tämä voisi olla yksi mahdollisuus esimerkiksi niillä alueilla

on enemmän tai jos ne määrät lisääntyisivät esimerkiksi julkisessa liikenteessä ja julkisissa tiloissa missä turvavälejä ei pystytä noudattamaan nimenomaan sisätiloissa tätä kannattaa vakavasti harkita hallituksessa

kyllä voi ilolla sanoa olevansa suomalainen ja ja todeta tässä että että me olemme onnistuneet tässä koronaviruksen torjunnassa ja nyt voidaan vihdoin ja viimein sitten yhteiskuntaa ja rajoituksia avata mutta sen pitää tapahtua ihmisten turvallisuus ja terveys edellä varovaisuusperiaatetta noudattaen ihan niin kuin valiokunta tässä mietinnössään toteaa että että sulkemisen kaltaisia rajoituksia pitää purkaa alkuvaiheessa asteittain ja näin tehdään ja näin toimitaan ja en usko että tässä salissa kukaan on siitä

esimerkiksi edustaja guzenina käytti erittäin hyvän puheenvuoron uskon että hallitus näitä erilaisia asioita miettii ja pohtii jotta jotta yhteiskunta toimii huomioiden kaikki ihmisryhmät ja meidän työllisyysalojen ja elinkeinoelämän tarpeet tämä mitä edustaja myllykoski nosti esille itsekin kyllä jäin pohtimaan että me olemme paljon puhuneet asiakkaiden turvallisuudesta niin kuin pitääkin ja terveydestä ja siitä että on turvallista tulla ravitsemusliikkeisiin ja myös yrittäjyydestä ja yrittäjien toimeentulosta ja kannattavuudesta mutta että kyllä itsekin kannan huolta myös henkilökunnasta henkilökunnan turvallisuudesta ja terveydestä ja kyllähän me tiedämme etteivät kaikissa ravintoloissa välttämättä ne saniteettitilat ole ehkä ihan sellaisia että niissä monen metrin turvavälejä voidaan sitten henkilöstön välillä pitää kyllä kysyisin myös sitä ministeriltä kun tässä nousi esille tämä kasvomaskien käyttö henkilökunnan osalta että onko tällaista asiaa pohdittu ja mietitty toisaalta kysyisin myös tästä kun meillä nyt varmasti näitä jäätelökioskeja ja aika pieniäkin ravitsemusliikkeitä tulee kesän ajaksi olemaan niissä varsinkin tämmöiset tauotukset ovat tärkeitä ja ja ilmanvaihtokysymykset ja niin edelleen elikkä tiedetään että ei se hygieniapassi tosiaan sen viruksen saamiselta turvaa mutta hygieniapassi antaa tietysti paljon meille ohjeistusta ja tietoa siitä miten voidaan tartuntoja välttää valitettavasti me tarvitsemme monenlaisia keinoja jotta jotta tämä koronavirus nyt saadaan taltutettua ja pysytään tässä tilanteessa niin että rajoituksia puretaan niin sitten sen jälkeen tämä tautitilanne ei lähde pahenemaan ihan hyviä puheenvuoroja on käytetty myös siitä että me emme tänään tiedä minkälaisessa tilanteessa me huomenna olemme ja sen takia tämä varovaisuusperiaate on se mitä hallitus tässä tilanteessa noudattaa

arvoisa herra puhemies todellakin tämä on ollut rakentavaa keskustelua ja kertoo siitä että suuressa kuvassa koko eduskunnan linja ja ja myös on hyvin yhtenäinen toki tässä tätä pientä hienosäätöä ja hiukan erilaisia valintoja myös on mikä nyt kuuluu kuuluu asiaan mutta kyllä täytyy todeta arvoisa puhemies että suomen linja on kyllä todella paljon onnistuneempi verrattuna tuohon läntiseen naapurimaahamme on kyllä aika järkyttävää että siellä on lähes neljätuhattakolmesataa kuolintapausta tämän epidemian seurauksena

ainakin tämän hetken tietojen valossa näyttää siltä että tuo ruotsin linja ei todellakaan ole ollut vastuullinen toki myöhemmin sitten pystymme arvioimaan arvioimaan kun saamme saamme tavallaan lopulliset tulokset tästä koko epidemiasta palaan vielä tähän kokoomuksen vastalauseen ehdotukseen ravintolan aukioloaikojen myöhentämisestä vastalauseesta ei käynyt ilmi tuo alkoholianniskelun päättymisaika mutta sain nyt selville selville sen että se todellakin tarkoittaisi sitä että myös tuo alkoholin anniskeluaika jatkuisi sinne kello kahteenkymmeneenneljään saakka kun valiokunnan enemmistön kanta on että että anniskelu päättyisi kello kaksikymmentäkaksi tässä mielestäni on kyllä ihan jo merkityksellisestä erosta kysymys eli nimenomaan tuo alkoholitarjoilu alkoholin anniskelun anniskeluajan jatkaminen lisäisi niitä riskejä että ne turvavälit saattaisivat alkaa unohtua ja ihmiset ikään kuin kävisivät toistensa iholle herkemmin herkemmin niissä oloissa ja sen takia tällä hetkellä pitäisin vastuullisempana tätä kello kahdenkymmenenkahden rajaa siis tämän anniskelun osalta ministeri ei ollut paikalla täällä salissa kun nostin esiin kysymyksen teille tästä maskisuosituksesta olemme nähneet euroopasta kuvia kuinka myös siellä ravintolan terasseilla istutaan maskit kasvoilla useissa maissa ja kysyn kysyn nyt teiltä milloin tämä maskiselvitys ja mahdollinen suositus myös valmistuu

arvoisa puhemies ymmärrän että alkoholi on vaikea kysymys ja tässä salissa aina perinteisesti aiheuttanut paljon erilaisia näkemyksiä siitä miten siihen tulisi suhtautua päihdepolitiikkaan noin ylipäätänsä en ollut itse asiassa ajatellut ottaa tätä asiaa tässä esiin mutta yksi syy siihen miksi olimme ehdottaneet tätä myöhäisempää mahdollisuutta pitää ravintolat auki on on nimenomaan se että esimerkiksi voitaisiin järjestää kaksi kattausta eli tässähän puhutaan nyt siitä että ihmiset istuvat pöydissä ja näin olen ymmärtänyt että hallituksenkin tahto on että pääosin pyrittäisiin edelleen siihen että tämmöinen baari tai yökerhotyyppinen toiminta vaikka sitä tapahtuisikin aikaisemmin ei olisi vaan tässä nimenomaan puhutaan nyt ruokaravintoloista ja kun me tiedämme sen että ravintoloiden kannattavuuden kannalta itse asiassa alkoholitarjoilulla on aika suuri merkitys moni haluaa ja myös ravintolat haluavat tarjota mahdollisuutena sen että ihminen voi sen ruokansa ohella nauttia esimerkiksi siihen sopivista viineistä niin sen vuoksi olimme ajatelleet että tämmöinen ikään kuin porrastaminen kun nyt voidaan ottaa käyttöön vain se viisikymmentä prosenttia asiakaspaikoista mahdollistaisi myös sen paremman kannattavuuden niille ravintoloille minä en oikein ymmärrä sitä miten itse se alkoholi vaikuttaa jos kuitenkin siellä on ne säännöt että pitää pysyä pöydissä voi hakea mahdollisesti ruokaa siellä ryhdyttäisiin yhtäkkiä sitten parveilemaan jollain tavalla jos ravintolaan ollaan tultu syömään otan vielä esiin tässä sen asian jota myös ehdotimme siihen ikään kuin vähän kompensaationa siitä että ensin rajoitettiin merkittävästi näitä ravintoloiden toimintaedellytyksiä ylipäätään eli käytännössä ovet menivät muuten kiinni paitsi ulosmyynnin osalta ja tälläkin hetkellä edelleen jatkamme rajoittamista vaikka vaikka toki huomattavasti lievemmin suuri osa ravintoloista varmasti kykenee nyt näilläkin rajoitustoimilla ovensa ainakin jollakin tavalla avaamaan kannattavuutta olisi kuitenkin parantanut ja edelleen parantaisi se että hallitus pohtisi sitä hieman vahvempien alkoholijuomien ulosmyyntioikeutta ja kun nyt on keskusteltu näistä erilaisista toimintatavoista niin se mikä tässä on hieman ihmetyttänyt on se että yleensä silloin kun hallitus on sopinut jostakin toimintalinjasta niin sen jälkeen sitä puolustetaan etukäteen ehkä tuodaan niitä puolueen kantoja esiin mutta sen jälkeen sitä yleensä puolustetaan täällä salissa yksimielisesti ja myös sosiaalisessa mediassa nythän on toimittu täysin toisin

talman tänään taitaa olla yksitoista ihmistä tehohoidossa suomessa voidaan sanoa että tämä kriisin hoito on kaikin puolin mennyt kyllä äärimmäisen äärimmäisen hyvin ja on hyvä että nyt voidaan lähteä pikkuhiljaa näitä rajoituksia höllentämään mutta nimenomaan varovasti me emme halua sitä tilannetta että joudutaan niitä sitten taas kiristämään tuo rajanveto on tietenkin hankalaa

onko kello kaksikymmentäkaksi se oikea aika tai kaksikymmentäkaksi piste nolla yksi tai joku muu ja

suhtautua johonkin se raja on on tietenkin vedettävä ja nyt mennään näin ja katsotaan voitaisiinko jossain vaiheessa höllentää mutta kun nyt ilmeisesti tässä puhuttiin vähän alkoholistakin ja ymmärsin että edustaja zyskowiczkin oli nostanut tämän alkuviikon käsittelyn esille niin huomautan että meitä on aika vähän tässä salissa jokainen edustaja vastaa kolmea muuta edustajaa normaalitilanteessa voi tietenkin sanoa että jokainen puhuu omasta puolestaan mutta tässä ehkä enemmän kuin yleensä puhutaan myös useamman ihmisen puolesta näkökulmasta ei ehkä kannata turhaan politisoida yksittäisen ponnen kohtaloa normaalitilanteessa tilanne ehkä on toinen muistui tässä mieleen mitäköhän ponsia tai lausumia me teimme viime viime kauden aikana ehdotettiin ponnen kautta muun muassa kotitalousvähennyksen nostoa sitä että hallitus edistäisi paikallista sopimista sitä että tarveharkinnan poistamista lähdettäisiin valmistelemaan sitä että siirrettäisiin verotusta työn verotuksesta kuluttamisen verotukseen kaikki asioita joita kokoomus varmaan kannattaa mutta toki kaikki asioita jotka kokoomus yksimielisesti äänesti alas kuten toki myöskin perussuomalaiset eli näin se vain menee vaikka jokaisella on yksi ääni niin siinäkin tilanteessa jokainen joutui taipumaan yhteisesti sovittuun tämän minä ymmärrän vaikka olen vain toisen kauden edustaja uskon että sellaiset jotka täällä ovat istuneet vähän kauemmin sen myös ymmärtävät eli ei pidä antaa ymmärtää että ei ymmärrä varsinkaan silloin kun oikeasti kuitenkin ymmärtää sillä ellei näin toimi työ muutenkin menee kohtalaisen vaikeaksi tilanteessa joka muutenkin on aika vaikea

herra puhemies kuten jo aikaisemminkin olen todennut täällä eduskunnassa ja suomessa on laaja yksimielisyys tästä koronaviruksen torjunnan isosta kuvasta hallitus on toiminut hyvin tulokset ovat hyviä totta kai pitää lisätä tällä hetkellä arvioituna me emme tiedä mitä syksyllä ja myöhemmin tapahtuu mielestäni on aika luonnollista että täällä on laaja yhteisymmärrys koska tuskin meistä kenenkään puolueohjelmissa on mitään maskeista tai testaamisesta jäljittämisestä tukahduttamisesta ei tietystikään kun edustaja guzenina kuitenkin piti tärkeänä sanoa että kokoomus on tullut hallituksen linjalle niin jokainen voi dokumenteista tarkistaa kokoomus noin kuukausi sitten teki keskustelualoitteen tästä exitistä puhui tukahduttamisesta jo siinä vaiheessa kun pääministeri vielä sanoi että tukahduttaminen ei ole mahdollista nyt hallitus käytännössä pyrkii tukahduttamiseen vaikkei käytä tätä termiä ja vaikka jokainen ymmärtää että siihen ei voida pyrkiä kaikin keinoin eikä tukahduttaminen voi olla mitään lopullista mehän tiedämme että tämä virus on täällä keskuudessamme edustaja kimmo kiljunen sanoi että oppositio etsii mahdollisuuksia olla eri mieltä ei niitä etsitä on tullut tilanteita joissa olemme nähneet tarpeelliseksi patistaa kirittää kannustaa hallitusta ja moni asia on hallituksessa korjattu ja ollaan korjaamassa sen mukaan mitä opposition piiristä on kritisoitu tässä ovat olleet esillä nämä stadionit täällä ovat olleet esillä nyt nämä rekkamiesten rekkamiesten ruokailut ja niin edelleen

kun te ihmettelitte miten niissä ravintoloissa jonne on päässyt se seitsemänkymmentäviisi prosenttia asiakkaista syöminen onnistuu maskeilla ja miten musiikin kuuntelu onnistuu ilman että ääntä kovasti korotetaan jolloin riski kasvaa niin voisitteko te vielä kertoa miten tämä kaikki sama onnistuu siinä viidenkymmenen prosentin ravintolassa nyt näyttää erimielisyyttä olevan ennen kaikkea tästä alueellisesta tarkastelusta itse uskon että ei mene montaa viikkoa niin siitäkin ollaan yksimielisiä eli siitä että tämä alueellinen tarkastelu on täysin paikallaan ja voi olla että siitä ollaan jo nytkin yksimielisiä koskee lähinnä sitä olisiko se mahdollista aloittaa nyt heti kuun alusta vai sitten joskus juhannuksen jälkeen edustaja adlercreutz olen jo aikaisemmin sanonut että edustaja harjanne facebookissa kuvasi näitä meidän toimintatapoja ihan siten kuin me tiedämme niiden toimivan eikä eikä pidä antaa ymmärtää muuta kuin tekee ja tämä on mielestäni hyvä neuvo kaikille sen jälkeen kun hallitus oli päättänyt että viinien ulosmyyntiä ei sallita niin vihreiden varapuheenjohtajat tuolla somessa olivat kovina että

arvoisa puhemies hallitus on tehnyt päätöksiä aina ajassa ja kun tilanne on muuttunut ja elänyt usein päivästäkin toiseen niin on ollut aivan välttämätöntä aivan kuten pääministerikin on todennut tilanteita on jouduttu arvioimaan aina sen kulloisenkin tiedon perusteella ja jos edustaja zyskowicz pitää tätä huonona linjana niin olkoon se sitten hänen mielipiteensä edustaja zyskowicz tässä myöskin vitsaili vakavalla asialla näistä ravintoloiden täyttöasteista teidän mielestänne seitsemänkymmentäviisi prosenttisesti täysi ravintola on miltei sama asia kuin viisikymmentä prosenttisesti täysi ravintola ja teidän mielestänne siinä ei riski kasvaa jos ihmiset ovatkin tiiviimmin yhdessä kuitenkin kokoomuskin on tämän tukahduttamispolitiikan kannalla niin kuinka te te voitte selittää sen että hyvin tiiviiseen pieneen tilaan hyvinkin pieneen tilaan ahdettaisiin ihmisiä

täällä salissa on paljon puhuttu myös siitä että on ravintolayrittäjien etu että ihmiset kokevat turvallisuudentunnetta silloin kun he lähtevät ravintolaan syömään että he voivat luottaa siihen että siellä ne turvavälit ovat sellaiset että ei tule kiusallinen olo jos vaikka itseä yskittää että ylettyykö se yskäisy sitten sinne naapuripöytään sen takia nämä turvavälit ovat niin tärkeitä ja sen takia tämä hallituksen linja siitä että viisikymmentä prosenttisesti nyt asteittain lähdetään höllentämään näitä rajoituksia on aivan oikea ja edelleen sanon on erittäin hienoa että tämän keskustelun aikana kokoomus on tullut hallituksen linjoille ja ehkä te nyt äänestätte sitten varauksettomasti hallituksen esityksen puolesta ilman tätä teidän vastalausetta kun teille on täällä useaan otteeseen jo todettu että tällä teidän ei ole sellaista reaalipohjaa toteutuakseen tekin voisitte selkärankaisesti nyt tukea hallitusta ilman että tätä vastalausetta lähdette nyt viemään eteenpäin

arvoisa herra puhemies koronavirus sellainen pandemia johon kukaan ei ollut osannut valmistautua etukäteen uusi tuntematon kaikki me olemme joutuneet tekemään hämärässä tai tai pilvisessä säässä näitä päätöksiä ja pyrkimään arvioimaan mitkä ovat parhaat mahdolliset päätökset siinä hetkessä ja sitten jälkikäteen on katsottu onko niitä tarvetta korjata joiltain osin ja niin on toimittu jos katsoo kansainvälisesti niin ainakin toistaiseksi näyttää siltä suomen toimet ovat olleet varsin oikea aikaisia ja toimivia kun katsoo lukuja miten me olemme onnistuneet tässä epidemian ja pandemian keskellä se ei tietenkään kerro tulevaisuutta voi olla että tulevaisuudessa joudumme tekemään joitain toisia toimia mutta nyt näyttää siltä arvoisa puhemies silloin jos puolueessa esimerkiksi kokoomuksessa on kolme tai neljä erilaista näkemystä eri edustajilla niin aina joku niistä osuu sitten kohdalleen mietin nyt tätä kovaa kritiikkiä kun sanotaan että on liian tiukkoja rajoituksia ja pitäisi löysätä paljon enemmän ei siitä ole kuin muutama viikko aikaa kun esimerkiksi tämä uudenmaan sulku purettiin niin kokoomuksen suunnasta tuli erittäin kovaa kritiikkiä sen purkamisesta käytettiin jopa sellaisia vertauksia että nyt hallitus antaa viruksen levitä maakuntiin erittäin kovaa kritiikkiä myöskin koulujen avaaminen kokoomuksen riveistä tuli kovaa kritiikkiä ja väitettiin että nyt tehdään viruslinkoja kouluista ja jos katsotaan näitä maltillisia avaamistoimia niin ne ovat näyttäneet olleen hyvin onnistuneita ajassa ajassa ei ole tapahtunut näitä

pelotteluja mutta aina löytyy joku joka on ollut varmaan sitäkin mieltä että koulut voidaan avata ja uudenmaan purku voidaan avata ja siihen vedoten nyt vaaditaan sitten löysempiä toimia jotka ovat täysin ristiriidassa sen kanssa mitä kokoomuslaiset vielä muutama viikko sitten nostivat esille minusta on järkevä linja että asteittain puretaan näitä rajoituksia sen vuoksi että ihmisillä on luottamus siihen että voidaan käyttää palveluita uskalletaan niitä käyttää ja taas lisää avataan jos se on mahdollista mutta voi olla että jossain vaiheessa joudumme myös kiristämään näitä

nyt kun on nähty miten tämä on mennyt eteenpäin niin aikanaan ihan järkevä linjaus viidestäsadasta on nyt järkevää jakaa niin että se on katsomokohtaisesti tämä on sitä kestävää vastuullista politiikkaa että katsotaan todellisuus ja sen mukaan

puhemies varmaan tässä onkin niin että on täysin mahdotonta ikään kuin etukäteen määritellä mikä on täsmällisesti oikein haluankin kiittää tässä edustaja arhinmäkeä tästä hyvästä puheenvuorosta erityisesti sen lopusta että tässä voitaisiin käyttää enemmän tämmöistä tapauskohtaista harkintaa kun rajoitteita puretaan muun muassa nyt näiden urheilukatsomoiden osalta

että kritisoidaan jos meillä sattuu olemaan ehkä hiukan erilaisia painotuksia se on paljon vakavampi kysymys jos hallituksen suunnalta tulee sitä että sanotaan samaan aikaan että on tietyt suositukset voimassa kaikille ja samaan aikaan kuitenkin itse toimitaan toisin ja yksi ministeri vielä kehottaa toimimaan toisin on todella tärkeää että kun hallitus viestii niistä ja pääsääntöisestihän se on onnistunut hyvin niin se viesti on yhtenäinen ja että silloin kun päätetään että joitakin rajoitustoimia puretaan kuten esimerkiksi nyt halutaan sallia vapaammin mökille meneminen ja matkustelu

ensin puretaan ne suositukset ja sen jälkeen vasta sanotaan että nyt menkää toisin kuin esimerkiksi eilen tapahtui tässä suhteessa täytyy nyt sanoa vielä että että tosiaan ravintoloiden osalta erothan ovat kohtuullisen pieniä siinä mikä on hallituksen linja ja mitä me olemme ehdottaneet ei varmaan ole ole helppo sanoa onko se se prosenttia vai viisikymmentä prosenttia ehkä itse jos ajattelen tätä toivoisinkin että lähdettäisiin pohtimaan sitä aina siitä tartuttavuuden näkökulmasta eli esimerkiksi kun täällä on henkilöstön turvallisuudesta oltu huolissaan ja se onkin erittäin tärkeä näkökulma niin onko järkevää sellaisilla alueilla missä edelleen on tartuntariskiä

olla seisomapaikkoja mikä ei välttämättä sitten olekaan yhdenmukaista kun niitä näin erilaisiin tiloihin laitetaan ja sellaisessa ravintolassa jossa on paljon seisomapaikkoja se viidenkymmenen prosentin asiakasmäärän saaminen ahtaisiin tiloihin turvallisesti voi olla erittäin haastavaa sekin eli eli tätä olen ainakin itse tässä peräänkuuluttanut että lähdettäisiin siitä että että se on aina tartuntaperustaista ensisijaisesti arvioidaan tartuntariskiä tässä ei tulisi olla minkäänlaista niin sanottua poliittista poliittista harkintaa siinä kohdin kun rajoituksia puretaan vaan pohditaan sitä tartuntariskin näkökulmasta

arvoisa puhemies täällä on puhuttu ravintolatoiminnasta siitä näkökulmasta että asiakkailla olisi mahdollisimman turvallinen olo ja sen mukaan on sitten tehty erilaisia rajoituksia ja ehkä ihan hyvä niin en kuitenkaan pidä siitä äänensävystä että nämä asiakkaat olisivat joitakin holhottavia yksiköitä pitää muistaa että asiakas itse valitsee missä ja miten ja mielellään valitsisi myös milloin ravintolassa käy on tarpeetonta luoda uhkakuvaa että ravintolat olisivat jotenkin turvattomia paikkoja koska vastuu on viime kädessä ei täällä vaan asiakkaalla itsellään sen verran pitää luottaa asiakkaaseen että hän syö siellä ravintolassa missä kokee olonsa turvalliseksi ja jättää syömättä sellaisessa missä kokee sen olevan turvatonta on nimittäin niin että ravitsemustoiminnan harjoittajan edellytetään nyt jo huolehtivan asiakkaiden mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja

käsien puhdistamista koskevista toimintaohjeista siksi näiden kellonaikojen ja asiakaspaikkojen rajoittaminen on eräissä maakunnissa aika kohtuutonta ministeri kiurun omassa maakunnassa satakunnassa edellinen koronatartunta oli yli kuukausi sitten miettikää että koko elinkeinotoimintaa rajoitetaan tällä tavalla ja siellä on edellinen tartunta ollut kahdeskymmenesyhdeksäs neljättä niin kuin sen juuri äsken

täällä on edelleenkin perätty sitä kokoomuksen linjaa ja ja syytetty myöskin selkärangattomuudesta mitä en kyllä ymmärrä yhtään eikä se pidä lainkaan paikkaansa ja tässä kyllä kyseenalaistan onko hallituksella sitten oikeasti selkärankaa jos testaa eristä jäljitä ja hoida strategian työkalut ja hallinnan keinot ovat oikeasti tehokkaasti olemassa ja käytössä niin silloin me voimme avata hallitusti ja siitähän tässä lähdetään että ne oikeasti toimivat se on välttämätöntä että ne toimivat ja sen takia tässä on lähdetty näin mutta onko niin että ne työkalut eivät ole vielä käytössä siinä mittakaavassa niin että hallitus ei uskalla lähteä edes niillä alueilla missä ei tartuntaa ole ollut kuukauteen ei sielläkään uskalla jos nämä testaukset suojavarusteet jäljitys eivät ole kunnossa se huoli tässä kyllä nousee onko näin ja se on se on aiheellinen huoli sanoisin kyllä kansalaisten pitää pystyä luottamaan siihen että että sanotaan että nämä ovat ovat kunnossa ymmärrän sen jos siinä on epäilyksiä koska taustalla on siinä myöskin epäonnistumisia rajoitusten ja ohjeistuksien pitää olla myös järkeviä ja semmoisia mitä voidaan noudattaa ja mistä voidaan ajatella että ihmiset pystyvät niitä noudattamaan meillä on ollut kaksi kuukautta tiukat rajoitukset ja se on purrut mutta nyt jatkossa kyllä tehdään pitäisi tarkoin miettiä se että sitten on järkevää ja perusteltua pitää noudatetaan ja että niistä selkeästi myöskin viestitään hallituksen suunnasta jos on ristiriitaista viestintää erilaisia ohjeistuksia niin eiväthän siinä kansalaiset enää tiedä mitä pitää noudattaa ja ja mitä ei ja siinä lopputuloksena on helposti se että ihmiset alkavat soveltaa niitä itse eli pitää myöskin kansalaisten tietää mikä on

tässä on joitakin kysymyksiä joihin mielelläni vastaan ensinnäkin edustaja myllykoski nosti hyvin esiin tämän henkilökunnan turvallisuuden ja ja haluan sanoa siitä että se on minusta todella aiheellinen kysymys näissä aikaisemmissa keskusteluissa kun ollaan keskusteltu itsekin hyvin vähän

mara liiton kanssa hyvän keskustelun tästä että meidän täytyy pystyä takaamaan myöskin henkilökunnan turvallisuus ja yksi syy miksi valittiin tähän mahdollisuus noutoon tiskiltä on nimenomainen syy joka tulee henkilökunnan turvallisuudesta sitä eduskunnassa ei kovin paljon ole ihmetelty miksi ei vaadittu pöytiintarjoilua se olisi voinut olla yksi ratkaisu mutta tässä tapauksessa nimenomaan henkilökunnan turvallisuuden näkökulmasta katsottiin että on turvallisempaa että henkilökunta on siellä pleksin takana ja tätä kautta suojellaan myös henkilökuntaa siltä ettei jatkuvasti sukkuloida pöytien välissä jos pöytiintarjoilua vaadittaisiin tässä esityksessä siksi itse luotan hyvin vahvasti myös siihen että ravintoloilla itsellään on iso intressi pitää huolta siitä että annetaan myöskin ravintoloille yhteisiä hyvin toimivia käytänteitä joita voidaan koko maassa pitää yllä siksi tässä minusta hiukan vinoutuu se että kyllä meillä täytyy vaatia suunnitelmallisuutta kaikilta ravintoloilta jotta tuo turvallisuus voidaan taata koko maassa sellainen ajatus että joku suomalainen alue tässä tautitilanteessa pääsisi tästä tilanteesta kuin koira veräjästä että meillä vapautettaisiin rajoitukset mutta suunnitelmallisuus ei koskisi kaikkia suomalaisia alueita ei oikein passaa tässä tautitilanteessa

siitä mikä on se asiallinen paikkamäärä se on aivan totta niin kuin sanoitte ja itse tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani en muistanut sitä tähdentää meillä on niin erilaisia ravintoloita on seisomapaikkoja ja on istumapaikkoja ja tähän maastoon kun tehdään näitä sääntöjä niitä ei voi olla kovin monta jotta tämä homma ei menisi ihan sekaisin nämä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuden suojaosaa korotettavaksi väliaikaisesti nykyisestä kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon kuukaudessa ja kahdestasadastaseitsemästäkymmenestäyhdeksästä eurosta neljäänsataankuuteenkymmeneenviiteen euroon neljän kalenteriviikon aikana näillä muutoksilla tuetaan taloudellisesti osa aikatyön ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista paitsi maa ja puutarhatilojen kausityössä myös myös muussa työssä koska väliaikaiset poikkeukset koskevat myös sellaista osittaista työtä jossa etuuden jossa etuuden saaja työllistyy jo ennen ehdotettua muutosta työttömyysetuuden suojaosan korottamisesta muodostuu väliaikainen työttömyysetuuden parannus tälle etuudensaajaryhmälle suojaosan korottaminen koskee myös yritystoiminnan ansion sovittelua mikä osaltaan tukee sivutoimisesti työllistyviä ja myös väliaikaisesti työttömyysturvalakiin lisätyn luvun neljännen c pykälän nojalla työmarkkinatukea saavia yrittäjiä liikkuvuusavustusta voidaan ehdotuksen mukaan väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön jos henkilön päivittäiseen työhön liittyvän matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijasta tai henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia muutos ei koske työhön liittyvää koulutusta myös tämä muutos koskee paitsi maa ja puutarhatilojen kausityössä tehtävää työtä myös muita solmittavia työsuhteita liikkuvuusavustusta ei myönnetä yritystoiminnassa työllistymisen perusteella sosiaali ja terveysvaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena että tartuntatautiepidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa työllistymiseen kannustetaan suojaosaa korottamalla vaikka lisätyön saamisen mahdollisuudet voivat toistaiseksi olla rajalliset

välttämättä ole kattavasti pystytty arvioimaan esitysten vaikutuksia eikä myöskään eduskuntakäsittelyn yhteydessä asiantuntijoille ja valiokunnalle jää riittävää aikaa perehtyä esitysten vaikutuksiin esimerkiksi eri edunsaajaryhmien tai toimialojen kannalta

arvoisa puhemies työtä maatiloilla ja viljelmillä on paljon mutta työväkeä vähän ja jotkut ovat ihmetelleet miksi suomalaiset eivät lähde töihin maatiloille meillähän on se tilanne ollut jo vuosia että maataloudessa erilaisia kausitöitä on hoidettu erityisesti eun ulkopuolelta tulleilla työntekijöillä nämä tehneet muun muassa istutustöitä harsotusta ja poimintatöitä korona kuitenkin sulki maiden rajat ja on hyvä että hallitus tässä hankalassa tilanteessa on monin tavoin pyrkinyt helpottamaan maatalouden pulaa kausityöntekijöistä neljälletuhannelleviidellesadalle työntekijälle jo hankittiin lupa päästä suomeen eun maiden ulkopuolelta ja tällä kyseessä olevalla esityksellä pyritään nyt kannustamaan myös suomalaisia töihin pelloille maatiloille on selvää että suomalaisilla maatiloilla ei arvosteta mitään niin paljon kuin suomalaista työvoimaa ja työntekijöitä otetaan mielellään vastaan silloin kun työhaluja on tällä esityksellä hallitus parantaa liikkumisavustusta eli mahdollisuutta saada korvausta pitkistä työmatkoista ja muuttamisesta työn vuoksi toiseksi tällä esityksellä korotetaan euromäärää jonka voi tienata mielellään maatilalla sen vaikuttamatta työttömyyskorvaukseen esitys siis kannustaa lähtemään kauemmaksikin maatalouden töihin ja toivon mukaan kannustaa myös työttömiä ottamaan työtä vastaan erityisesti aivan kuten edustaja vehviläinen valiokunnan puheenjohtajana hyvin esille nyt täytyy seurata näiden väliaikaisten muutosten vaikutusta muun muassa meidän työmarkkinoihin ja voimme siinä tämän ottaa myös myönteisenä mahdollisuutena tällaisena kokeiluna siitä miten tämä työttömyysetuuden sovitellun suojaosan korottaminen

arvoisa puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid yhdeksäntoista epidemian vuoksi annettua lakia tässä ehdotetaan väliaikaisesti korotettavaksi työttömyysetuuden sovittelun suojaosaa eli sitä osuutta ansioista jota ei huomioida maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta tässä on myös tarkoitettu nostaa liikkuvuusavustusta että olisi kannuste hakea mennä töihin kauemmaksikin tämä määräaikainen esitys jonka on tarkoitus olla lokakuun loppuun asti voimassa sen tavoite on lisätä työllistymisen kannusteita huoltovarmuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa maa ja metsätalousministeriön toimialan kannalta kriittisissä tehtävissä mutta myös laajemmin väliaikaisesti kannustaa työn vastaanottamiseen suojaosan suojaosan nostolla voidaan yleisemminkin kannustaa työntekoon mutta samalla on hyvä tiedostaa että korkeampaan suojaosaan liittyy tunnettuja ongelmia eritoten kielteisiin kannustimiin liittyen joita voi syntyä kokopäivätyön ja suojaosan turvin tehdyn osapäivätyön välillä tietynlainen huoli myöskin nuorista ja heidän työllistymisestään tähän kyllä liittyy jos ajatellaan että tällä hetkellä nuorten on erittäin vaikea saada kesätyöpaikkoja ja ravintolatyöntekijätkin monesti hakevat sen työnsä eri työnantajien kautta tekevät osa aikaista useammille työnantajille se kokonaispalkka

millä he pystyvät itsensä elättämään niin tiettyjä negatiivisia elementtejä tässä voi olla mukana ja sen takia kuten puheenjohtaja vehviläinen tuossa hyvin nostikin esille valiokunnassa kirjasimme tähän mietintöön valiokunta pitää tärkeänä että vaikutukset toimeentuloon työllisyyteen sekä liikkuvuuteen työn perässä paikkakunnalta toiselle selvitetään väliaikaisen muutoksen päättymisen jälkeen valiokunta piti myös hyvin tärkeänä sitä että koronavirusepidemian vaikutuksia nuorten kesätyöpaikkojen riittävyyteen ja tilanteeseen seurataan tarkoin nuorten kesätyöpaikkojen tilanne tällä hetkellä on huolestuttava ja muutenkin meidän pitää kiinnittää erityistä huomiota nuorten työllistymiseen ettei työttömyysjaksoja heille heille syntyisi jo varhaisessa vaiheessa koska sen tiedetään ennustavan sitten myöhempää työttömyyttä
arvoisa puhemies haluan heti alkuun kiittää valiokuntaa tästä yksimielisestä mietinnöstä vasemmistoliitto pitää erittäin tärkeänä että suojaosuutta nyt korotetaan suojaosuuden korottaminen voidaan jatkossa vahvistaa myös pysyväksi osaksi työllisyyttä edistäviä toimia suojaosuuden käytön vaikutuksia työllisyyden ja toimeentulon parantamisessa tulee myös selvittää laajemmin meidän on tärkeä löytää yhdessä sellaisia kannustimia jotka eivät rankaise lyhytkestoisesta työn vastaanottamisesta ja että työn vastaanottaminen tehdään mahdolliseksi kaikenlaisissa elämäntilanteissa esimerkiksi yksinhuoltajien on todella vaikea ottaa vastaan vuorotyötä koska se voi tukiverkkojen puuttuessa tarkoittaa esimerkiksi sitä että pienet koululaiset jäävät kotiin yksin yöksi ja näin ei tietenkään pitäisi tapahtua eikä olla työllisyyspolitiikassa tarvitaan siis monenlaisia oikeudenmukaisia keinoja jotta ihmisten erilaiset elämäntilanteet otetaan nykyistä paremmin huomioon ja jotta työn vastaanottaminen helpottuu arvoisa puhemies suojaosan korotuksen yhteydessä on tärkeä huomioida lakimuutoksen vaikutus kaikkein pienituloisimpiin ja heikoimmassa asemassa oleviin eli toimeentulotukea saaviin ihmisiin ja perheisiin toimeentulotukea saavissa perheissä suojaosan nosto ei lisää käytettävissä olevia tuloja sillä etuoikeutetun tulon määrä eli niin sanottu toimeentulotuen suojaosa on kaksikymmentä prosenttia tuloista ja enintään vain sataviisikymmentä euroa summa on henkilökohtainen eli se tehdään jokaisen perheenjäsenen ansiotuloista erikseen sosiaali ja terveysministeriö on onneksi asettanut toimeentulotuen kokonaisuudistusta pohtivan työryhmän tällä viikolla ja lisäksi työ sosiaaliturvan uudistamiseksi on aloitettu tässä yhteydessä tulee tarkastella myös toimeentulotuen etuoikeutetun tulon määräytymistä etuoikeutetun tulon summa on pysynyt valitettavasti samana vuosikausia vaikka toimeentulotuen perusosaan on tehty indeksikorotuksia vuosittain myös yleinen ansiotulokehitys ja elinkustannusten kallistuminen puoltavat summan uudelleentarkastelua arvoisa puhemies nyt on uudenlaisen oikeudenmukaisuutta ja toimeentuloa tukevan työllisyys ja sosiaalipolitiikan aika tarvitsemme porkkanoita ja kannustimia kepin ja rankaisemisen sijaan vaikka kyseessä onkin nyt väliaikainen lakimuutos niin uskon että myös tulevaisuudessa suojaosuuden korotuksella ja liikkumista tukevilla ratkaisuilla on paikkansa esimerkiksi täysin epäonnistunut aktiivimalli osoitti sen että kepillä ei saada mitään aikaan tämä kriisi teki oikeudenmukaisen suunnanmuutoksen entistä tärkeämmäksi ja onneksi tämä hallitus on sitä nyt toteuttamassa

arvoisa puhemies tämä esitys on erittäin hyvä ja näemme että se on myös yksimielisenä tullut valiokunnasta tässähän todellakin helpotetaan työllistymistä lisätään työnteon kannattavuutta korottamalla työttömyysetuuden suojaosaa kuukausitasolla kolmestasadasta eurosta viiteensataan euroon mikä on ihan merkittävä merkittävä muutos ja sitten myös helpotetaan tuota liikkuvuusavustuksen käyttöä kun edellytettävän edellytettävän matkan kesto

lasketaan kahteen tuntiin tuon kolmen tunnin sijasta nyt on tärkeää että näistä muutoksista myös tiedotetaan tiedämme erityisesti että joka on jo nyt ollut mahdollista mutta tällä hiukan tiukemmalla edellytyksellä on ollut erittäin vähäistä ja luulen että tällaisen avustuksen mahdollisuudesta ei kansalaisilla ole riittävästi ollut edes tietoa eli jotta nyt varsinkin tämä kausityö esimerkiksi maa ja puutarhatiloilla saadaan kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi on tärkeää että näistä hallituksen ehdottamista ja eduskunnan kohta hyväksymistä parannuksista myös riittävästi tiedotetaan no ovat nyt määräaikaisia ensimmäinen kuudetta viiva kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä toivoisinkin että sen jälkeen kun tämä määräaika on mennyt umpeen tätä tarkasteltaisiin ja ja selvitettäisiin kuinka paljon tämä on lisännyt työn vastaanottamisen kannustavuutta ja houkuttelevuutta aivan samoin kuin edellinen puhuja tässä totesi kyllä toivoisin että tällaiset elementit voisivat sitten jäädä myös pysyvämmiksi varsinkin jos ne lisäävät työn vastaanottamista ja kun sosiaaliturvaa nyt toivon mukaan päästään pian uudistamaan niin on tärkeää että nämä kokemukset otetaan huomioon ja mahdollisesti sitten pysyviksi käytännöiksi

arvoisa puhemies tässä siis on kyseessä kyseessä työttömyysetuuden suojaosan nostaminen ja liikkuvuusavustuksen korottaminen millä tietysti on kannustaa erityisesti täällä maassa olevia työttömiä työllistymään maatalouteen ja myös muille aloille perussuomalaisethan esitti tuossa keväällä että maatalouteen töihin menevät koronaepidemian vuoksi lomautetut tai työttömiksi jääneet ihmiset saisivat pitää tämän etuuden kokonaan sen palkka ansion päälle ja hallituksesta näytettiin tälle asialle vihreää valoa silloin mutta se on nyt johonkin sitten juuttunut ja on tullut tällainen esitys kuten edellisissä puheenvuoroissakin on viitattu niin meidän sosiaaliturva on sangen monimutkainen ja se että siitä korjataan yhtä pientä osaa ei valitettavasti siihen kokonaisuuteen juurikaan auta eli tässä tapauksessa kun työttömyysetuuden suojaosaa korotetaan niin se tuppaa tosiaan muista etuuksista sitten tippumaan täällä edustaja hänninen puhui toimeentulotuesta mutta tämä koskee myös asumistukea eli silloin kun

työttömyyskorvauksessa huomioitava bruttotulo nousee niin se yleensä sitten laskee asumistuesta asumistuesta saatavaa etuutta jos ihan oikeasti halutaan kannustaa vähävaraisia matalapalkka aloille suuntautuvia ihmisiä töihin niin kyllä pitäisi kohdistaa huomio näihin molempiin suojaosiin mikä sitten toivottavasti tässä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa otetaan huomioon tällaisenaan tämä esitys vaikuttaa hieman näennäiseltä ja itsekin haluan kuten edustaja räsänen tässä mainitsi nähdä tämän jälkeen minkälaisia tuloksia tällä oikeastaan on saatukaan aikaiseksi

selvinnyt mitä varsinaista merkitystä tällä uudistuksella nyt sitten kuitenkaan on jos ei sitä tehdä kunnolla onko vähän tarkoituksena nyt tehdä tällainen näennäinen toimenpide millä voidaan sitten sanoa että no kyllä täällä on nyt suomalaisia työttömiäkin kannustettu sinne maatiloille töihin mutta sitten kun se ei toteudu niin ehkä me tarvitsemme taas vähän enemmän ulkomaalaisia kuitenkin tämä mitä edustaja hänninen nosti esille tästä erityisesti yksinhuoltajien vakavasta kannustinloukusta on yksi merkittävin asia mikä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa pitää ottaa huomioon erityisesti kun puhutaan pääkaupunkiseudulla asuvasta yksinhuoltajasta jolla on useampi lapsi niin se palkka millä hänen kannattaa mennä töihin on huomattavan korkea erityisesti jos ihmisellä ei ole koulutusta

arvoisa puhemies halusin edustaja purran erittäin hyvän kriittisen puheenvuoron jälkeen käyttää vielä yhden puheenvuoron ihan sen vain sanon tässä lyhyesti että kyllä tietysti tästä suojaosan korotuksesta on yksimielinen mietintö niin kuin tästä mietinnöstäkin voidaan päätellä ja kaikki puolueet ovat samoilla linjoilla siitä että me todellakin kipeästi tarvitsemme nyt niitä kannusteita ja kannustimia juuri siihen että me saamme kotimaista työllisyyttä parannettua ja tähän nyt hallitus vastaa se on totta mitä edustaja totesi ja mitä edustaja räsänenkin totesi omassa puheenvuorossaan että eihän tämä ole niin sanotusti valmis pihvi vaan kyllä me tarvitsemme vielä paljon niitä toimenpiteitä jotta me pystymme

huomioida vielä paremmin tulevassa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa kaikista heikoimmassa asemassa olevat perheet yksinhuoltajat ja niin edelleen mutta tämä on minun mielestäni nyt kun ajatellaan tätä tilannetta ja tätä aikataulua kuitenkin erittäin hyvä ja tervetullut lakimuutos väliaikaisuuskin on perusteltavissa juuri tällä että että tässä vaiheessa on ehkä parempi tämmöinen väliaikainen muutos mutta toivon itsekin henkilökohtaisesti että saadaan niitä pysyviä hyviä elementtejä meidän työllisyyden parantamiseksi ja ihmisten ja kansalaisten toimeentulon tukemiseksi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

herra puhemies tämän lakiesityksen tavoite on aika pitkälti sama kuin tuon edellisenkin tavoite eli varmistaa työpanosta ja työvoimaa näissä poikkeuksellisissa oloissa huoltovarmuustavoitteiden toteutumisen näkökulmasta alkutuotannon kannalta kriittisillä aloilla erityisesti maataloudessa ja puutarha alalla tässähän on nyt tavoitteena erityisesti edistää nimenomaan luopumistuen saajien työpanoksen ja osaamisen hyödyntämistä niin että että heidän kohdallaan työssä ansaitun tulon määrä ei vaikuttaisi maatalouden harjoittamisesta luopuneen oikeuteen saada luopumistukea tämän vuoden loppuun saakka kiinnitin huomiota siihen että näissä esityksissä on vähän erilaisia määräaikoja on on tietysti luonnollista että juuri tässä esityksessä katsotaan aikaa sieltä kuudestoista kolmatta lähtien myös takautuvasti mutta tässä tuo määräaika ulottuu sitten ihan vuoden loppuun saakka valiokunta tässä mietinnössään myös toteaa että nämä tehdyt toimenpiteet joita on siis jo tähän saakka tehty ilmeisesti tämä toimi mukaan lukien ovat huoltovarmuustavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisia mutta huomioon ottaen tiedossa oleva kausityövoiman tarve ne eivät ole riittäviä ja sen takia valiokunta edellyttää että edelleenkin selvitetään vielä lisäkeinoja työvoiman varmistamiseksi nimenomaan kriittisille aloille huoltovarmuustavoitteiden kannalta ja kyllähän sitä huolta edelleenkin tuolta marjatiloilta ja ja muulta puutarha alalta tulee tästä tästä työvoiman riittävyydestä joten hallitukselta nyt edelleenkin odotetaan lisää toimia jotta varmasti varmistettaisiin se että sato saadaan korjattua ja ne tärkeät työt saadaan siellä maatiloilla tehtyä

arvoisa puhemies arvioni mukaan tämä hallituksen esitys on selvästi potentiaalisin niistä hallituksen esityksestä jotka tähtäävät suomalaisen tai suomessa olevan työvoiman käyttöön saamiseen maatalouden kausitöissä tässä kiperässä tilanteessa jossa nyt ollaan tämä arvioni perustuu siihen että nämä henkilöt ovat tehneet elämäntyönsä maataloudessa ja ja tuntevat maatalouden kaikilta osin niin teknisesti biologisesti kuin jopa taloudellisestikin eli he ovat tutussa ympäristössä siinä mielessä pyrkimys saada heitä näihin töihin on ihan terve kun ottaa vielä huomioon sen että luopumistuella olevat ovat hyvin usein kunnoltaan ja iältään vielä siinä vaiheessa että he hyvin pystyvät näihin raskaisiinkin maataloustöihin

hallitus on tehnyt hyviä yrityksiä tietysti edelleen odotetaan sitä että eu ja eta alueiden ulkopuolisen maatalouden työvoiman pääsy tähän maahan sallittaisiin käytännössä rajoituksetta niin kuin niin monina kesinä on jo sallittu ja odotan kovasti että hallitus tässä suhteessa tekisi lisäpäätöksiä mutta tästä esityksestä ei voi sanoa kuin hyvää ja myöskin maa ja metsätalousvaliokunta on toiminut varsin ripeästi mietinnön laatiessaan tämä on tervetullutta lisätuloakin kun ansiotulorajaa ei enää ole luopumistuen saajilla tämä tilanne siis on voimassa vain nyt väliaikaisesti heidän luopumistukensahan ainakin on hyvin vaatimaton keskimäärin noin tuhat euroa
arvoisa herra

puhemies se ratkaisu mikä valiokunnassa on tehty on tehty todella nopeasti ja on ollut tavallaan ilo olla valiokunnassa työskentelemässä se yksimielisyys ja tuumaisuus mikä tässä on tähtää juuri siihen että ne kaikki kivet ja kannot on käännettävä että me tämän kausityövoiman puutteen voimme korvata tämä erityisesti tuo nyt sitä tarvittavaa osaamispotentiaalia sinne tiloille koska meillä meillä maataloussektorilla on hyvin paljon käytetty ulkomaalaista kausityövoimaa ja nyt kun sitä koetetaan hankkia enenevässä määrin suomesta ja erityisesti houkutella opiskelijoita kesätöihin niin silloin siellä pitää olla ammattitaitoisia osaajia jotka voivat perehdyttää sitten näihin maatilan töihin kuitenkin olisi tärkeää ollut hallituksen ehkä vielä ponnekkaammin koettaa saada aikaan ratkaisu missä lomautettu työntekijä olisi voinut osallistua kausityön tekemiseen ja saanut osan ansiosidonnaista päivärahaa mukaansa siihen kausityön tekemiseen

on kuitenkin työehtosopimukseltaankin melko matalapalkkainen ala noin yhdeksän euroa tunnilta niin voi ajatella että kaksikymmentä euroa ansaitseva levyseppähitsaaja ei välttämättä ole kovinkaan aktiivisesti lähdössä kausitöihin kun siinä ei ole sitten ansiomielessä sitä houkutinta tämmöinen järjestely pitäisi tehdä ymmärrän että ajatellaan että lomautettu ei pysty sitoutumaan työskentelemään koko sitä kausityötarpeen siellä maatilalla puutarha alalla mutta aivan varmasti on niitä lomautettuja ja lomautukseen lomautukseen turvautuneita yrittäjiä jotka olisivat voineet sitoutua siihen että henkilön joka lähtee näihin kausitöihin olisi ollut mahdollista olla siellä sen tai sitten sopimuksen mukaan kuinka on sovittu nyt tarvitaan luovuutta sillä syksy on tietysti sitä aikaa kun satoa korjataan ja toivoa sopii että näillä resursseilla mitä nyt on ollut käytettävissä syksyllä on jotakin korjattavaa mutta itse näen että valiokunnan mietintö on perusteltu ja antaa mahdollisuuksia pieneltä osin taas parantaa sitä kausityöntekijävajetta mitä tiloilla

on

puhemies tässä esityksessä joka koskee aikuiskoulutusetuuksia ehdotetaan muutettavaksi niiden määräytymisen laskentakaavaa tavoitteena on edistää palkansaajien mahdollisuutta samanaikaiseen työntekoon ja opiskeluun aikuiskoulutustuella tämä esitys on kannatettava yksimielinen ja ja sen pohjanahan on työmarkkinakeskusjärjestöjen yksimielisesti tekemä aloite mikä on sekin hyvä asia mutta herra puhemies totean vain sen että koko tämä esitys kertoo kyllä siitä kuinka monimutkainen järjestelmä meillä toisaalta on ja kuinka meillä edelleenkin on aika merkittäviä kynnyksiä ja esteitä siihen että ihan kansalaisen näkökulmasta olisi mielekästä sovittaa yhteen esimerkiksi työnteko ja opiskelu erilaisissa elämäntilanteissa mutta hyvä askel

herra puhemies edustaja räsänen toi esille sen keskeisen asian minkä haluan tässä itsekin sanoa ja se on se että tämä on työmarkkinajärjestöjen yhteisestä esityksestä tämä osoittaa taas tämän toimivuuden kun meillä työmarkkinajärjestöissä tehdään yhteistyötä niin meillä syntyy hyviä ehdotuksia joita on helppo viedä sitten kolmikantaisesti maaliin asti tämä sopimuspohjainen järjestelmä joka suomessa on vallitseva on juuri tämän vaalikauden aikana näyttänyt voimansa kuinka pystytään myös tämän koronaepidemian osalta tekemään yhteistyötä tämä on toimiva malli haluan tämän puheenvuoron käyttää juuri korostaakseni sitä että tämä on se suomen tie millä me pystymme tekemään nopeita ratkaisuja edustaja räsänen oikein sanoi että kyllä meidän pitäisi löytää niin sanottuja oikolatuja ei oikaista mitään mutta kyllä meillä pitäisi olla suorempaa vähemmän byrokraattista järjestelmää monilta osin tukitoimissa täällä salissa on käyty keskustelua myös siitä että tässä tilanteessa nyt tässä poikkeusolosuhteessa olisi ollut ehkä sitä ansiorajaa hyvä hyvä laajentaa jotta se työnteko verovapaasti olisi mahdollistunut ja ehkä tehnyt houkuttelevammaksi osallistua sitten maatalouden

osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia ensin päätetään työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön yhdeksän